päiväjärjestyksen kuudentena asiana on ajankohtaiskeskustelu ääriliikkeistä ja väkivallasta suomessa ajankohtaiskeskustelu alkaa ryhmäpuheenvuorokierroksella jossa puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia niiden minuutin puheenvuoron käyttävät sisäministeri paula risikko ja oikeus ja työministeri jari jari lindström muut puheenvuorot varataan p painikkeella ja ne saavat kestää enintään kaksi minuuttia myönnän nämä puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä ja harkintani mukaan myönnän myös enintään yhden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja kehotan pysymään näissä annetuissa aikarajoissa koska tälle keskustelulle on varattu aikaa vain kaksi tuntia näin huolehdimme että mahdollisimman moni ehtii käyttämään puheenvuoron sitten

arvoisa rouva puhemies

syyttömien kuolemaan arvoisa puhemies suomi on hyvä maa menestyksemme rakentuu demokratialle ja sivistykselle monipuoluejärjestelmämme on osoittautunut keinoksi jonka kautta kansalaisten erilaiset näkemykset ovat päässeet vaikuttamaan yhteiskuntamme kehitykseen yhdessä olemme kyenneet luomaan suotuisat puitteet tasa arvon ja oikeudenmukaisuuden vahvistumiselle tilanne on kuitenkin muuttumassa muutos näkyy demokratian vastaisten äärioikeistolaisten uusnatsismia edustavien ääriliikkeiden vahvistumisena näkyviin tullut poliittinen väkivalta on merkki pinnan alla tapahtuvasta huolestuttavasta liikehdinnästä olemme yhtä mieltä siitä että on syytä nyt olla valveilla olemme nähneet kansalaisen menettävän henkensä poliittisen väkivallan uhrina poliittisista vaikutteista syntyvä väkivalta on uhka koko demokraattiselle järjestelmällemme jos annamme väkivallan hyväksyville ääriliikkeille tilaa arvoisa puhemies on tärkeätä että meillä on yhteinen halu sanoa jyrkkä ei kaikelle poliittiselle väkivallalle ja demokratian vastaisille ääriliikkeille vastuu demokratian puolustamisesta ja yhteiskuntarauhan lujittamisesta kuuluu meille kaikille se mitä me lausumme tai mitä kantoja otamme tai minkälaisissa järjestöissä toimimme on monille kansalaisille malli jota he ovat valmiita seuraamaan äänestäjät ovat asettaneet meidät kantamaan vastuuta heillä on oikeus odottaa että me myös puhumme ja toimimme vastuullisesti huonosti harkituilla sanoillamme ja teoillamme voimme vahvistaa asenteita jotka antavat hyväksynnän demokratiaa halveksiville ääriliikkeille ja väkivaltaan johtavalle vihalle tai voimme viisaasti perustella ja vakuuttaa että kaikista puutteistaan huolimatta demokratia on paras menetelmä edistää niin yksilön kuin koko kansakunnankin hyvää

arvoisa puhemies eurooppalaisten demokraattisten puolueiden rasismin vastaisessa peruskirjassa puolueet sitoutuvat puolustamaan ihmisoikeuksia ja demokraattisia periaatteita torjumaan rodullista häirintää ja kiihottamista kansanryhmää vastaan sekä rotusyrjintää ja kaikkia rasistisen väkivallan muotoja sdp on esittänyt että puolueet nykytilanteessa allekirjoittaisivat uudelleen rasisminvastaisen julistuksen ja edellyttäisivät kunnallisvaaliehdokkailta siihen sitoutumista arvoisa puhemies kansanedustajan puhevapaus on perustuslaissa turvattu tämä ei kuitenkaan tarkoita että kansanedustaja voisi lausua mitä tahansa joutumatta rikosvastuuseen kansanedustajien saamat syytteet ja epäilyt sananvapauden väärinkäyttämisestä eivät ole edustuksellisen demokratiamme kauneimpia kukkia kiihottaminen kansanryhmää vastaan on jyrkässä ristiriidassa demokraattisesti päätettyjen yhteisten arvojemme kanssa sillä leikkiminen on leikkiä tulella jonka vaarallisuuden me tiedämme fasismin ja natsismin historiasta euroopassa arvoisa puhemies vallanhaluun nojaavat rasistiset ja väkivaltaan valmiit poliittiset ääriliikkeet käyttävät hyväksi ihmisten katkeruutta ja toivottomuutta kasvavan eriarvoisuuden keskellä meidän on demokraattisin keinoin ponnisteltava tarmokkaammin yhteiskunnan kahtiajakautumisen torjumiseksi on luotava tukevammat jalansijat heille jotka ovat pudonneet ja joutuneet syrjään on vahvistettava aitoa dialogia päättäjien ja eri kansalaisryhmien välillä on lisättävä kansalaisten demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat demokratia on puolustamisen arvoinen demokratiaa on puolustettava

arvoisa

nyt välineet väkivallan käytön väkivaltaan yllyttämisen rasismin vihapuheen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi käytetään niitä rikoslakiin tulee myös lisätä järjestäytyneen rasismin kielto suomessa ei aina tunnisteta viharikoksia tai rasistisia motiiveja rikollisuudessa vuosittain tehdään seitsemänsataa rikosilmoitusta jotka sisältävät epäilyn rasismista rasismia rangaistuksen koventamisperusteena käytetään vuosittain alle kahdessakymmenessä tapauksessa arvoisa puhemies viharikokset ja rasistiset rikokset ovat usein sanallisia loukkauksia saatamme vähätellen sanoa että jokin asia on vain puhetta unohdamme että myös puhe on teko puheella voi loukata lannistaa alistaa syrjäyttää suuret muutokset maailmassa käynnistyvät aina puheella raamattu on puhetta perustuslaki on puhetta ykn ihmisoikeuksien julistus on puhetta puhe luo yhteiskuntamme ja muuttaa maailmaa on tärkeää mitä ja miten puhumme ja miten toisten puheisiin vastaamme vihapuhe ei ole suomessa uutta vuoden sisällissodassa tapettiin punaroistoja tai lahtariperkeleitä aivan tavallisia suomalaisia jotka eri syistä olivat ajautuneet konfliktin äärilaidoille lopulta aseet kädessä maltillisesta puheesta oli puute näin tiedämme käyneen myös jugoslavian hajoamissodissa ja ruandan kansanmurhassa uusnatsien toimintakulttuuriin kuuluu väkivallan käytöllä pelottelu jokainen poliittinen liike joutuu tekemään selväksi suhteensa väkivaltaan vasemmisto on tehnyt pesäeron aseelliseen vallankumoukseen oikeisto oikeistoradikalismiin me vihreät ekoterrorismiin poliittisella kentällä kukaan ei saa flirttailla väkivallan tai kanssa kaikilla poliittisilla liikkeillä on tästä vastuu arvoisa puhemies pitäisikö suomen vastarintaliike järjestönä ja sen tunnusten käyttö lailla kieltää viranomaisten asia on nyt selvittää onko järjestöön pesiytynyt sellainen järjestyneen väkivallan ihannointi ja yllytyskulttuuri että kovat keinot on otettava käyttöön sosiaalinen media on arkipäiväistänyt vihapuheen häpäisy ja väärien väitteiden esittäminen on jokapäiväistä julkisen sanan neuvoston langettavia päätöksiä keräillään kun somessa ja muussa mediassa asetutaan kokonaan hyvien tapojen ja lainsäädännön ulkopuolelle on viranomaisten aika toimia vihapuheelle on laitettava raja mitä tapahtuu kouluissa tänään se tapahtuu laajemmin yhteiskunnassa myöhemmin suomalainen koulu ei ole tällä hetkellä hyvä ja turvallinen paikka kaikille lapsille tulemme vielä löytämään tämän edestämme

puhemies minulla kävi eduskunnassa vieraana ryhmä suomen romaninuoria kysyin heiltä onko suomessa rasismia kaikki räjähtivät nauramaan kun miltä rasismi tuntuu romanipoika vastasi no ensin se tuntui pahalta sitten ajattelin että eihän se ole mitään henkilökohtaista se on vaan tää mun ihonväri jos annamme vähänkään tilaa rasismille silloin syntyy tilaa myös väkivaltaa ja syrjintää käyttäville liikkeille siksi rasismin torjuminen on koko yhteiskunnan yhteinen tehtävä arvoisa puhemies onneksi suomessa on myös tolkun ihmisiä tolkku on asian ymmärtämistä mutta tolkkuun pitää liittää myös toimintakyky uskallus puuttua asioihin kutsutaan sitä vaikka rönttiydeksi uskallukseksi puuttua vääryyksiin tätä rönttiyttä suomessa nyt tarvitaan hiljaisuuden aika on ohi joskus hiljaisuus voi tappaa kun puutu ajoissa kun vihapuhe nostattaa väkivallan koskaan ei tee virhettä avatessaan suunsa niiden puolesta jotka eivät saa omaa ääntään kuuluviin tai joiden ääni on jo sortunut

arvoisa puhemies aikojen keskustelussa on toistuvasti liitetty poliittinen väkivalta ääriliikkeisiin tämä ei ole viisasta tai edes totta suurin osa radikaaleista liikkeistämme ei nimittäin hyväksy väkivaltaa saati käytä sitä toisaalta historia tuntee esimerkkejä joissa väkivaltaa käyttävät poliittisen kartan keskiryhmät valtavirrasta katsoen ovat toisinajattelijat aina ääressä toimivassa demokratiassa tämä kuitenkin nähdään vahvuutena ymmärretään että järjestelmä tarvitsee ääriliikkeitä ajattelemaan laatikon ulkopuolelta sanomaan ensimmäisenä ääneen sellaisia huimia ideoita kuin naisten äänioikeus orjuuden kieltäminen omaisuudensuoja

suomessa on joitakin ääriryhmiä jotka hyväksyvät väkivallan ja käyttävät sitä poliittisen väkivallan ei kuitenkaan tarvitse olla perinteisessä mielessä järjestäytynyttä on esimerkiksi syytä uskoa että useat polttopulloiskut vastaanottokeskuksiin suunniteltiin ja toteutettiin yhden henkilön toimesta vaikka niitä edelsikin rasistisissa nettijulkaisuissa ja keskustelupalstoilla rakennettu taustatarina

niin hyvät kollegat enemmän harhaan kuin perille vie myös poliittisen väkivallan yhdistäminen syrjäytymiseen liian helposti nimittäin eksyttää meidät leimaamaan köyhät potentiaalisesti vaarallisiksi reppanoiksi on selvää että eriarvoisuuden kasvu heikentää sosiaalisia sidoksia ja paisuttaa rikostilastoja sen sijaan poliittiseen väkivaltaan sillä ei ole yksiselitteistä suhdetta siksei olekaan uskottavaa että poliittinen väkivalta väistetään nostamalla toimeentulotukea tai kannustamalla koulupudokkaita sinänsä hyviä hankkeita kumpikin kyse on monimutkaisesta ilmiöstä jossa keskiluokan oheneminen yhdistyy uuden teknologian mahdollisuuksiin ja historiallisen muistin rapautumiseen arvoisa puhemies jos rehellisiä ollaan suomalaispoliitikot tapaavat hämmentyä poliittisen väkivallan edessä meillä ole rutiinia ei oikeita sanoja ei varmuutta niiden sanomiseen oikealla hetkellä se ei ole meille kunniaksi mutta ehkä kuitenkin on parempi näin suomi on vielä maa jossa poliittista väkivaltaa esiintyy kansainvälisesti vertaillen vähän ja jossa sillä ei ole laajojen väestöryhmien tukea jossa voi törmätä ministeriin metrossa tai presidenttiin nakkikioskilla se on hieno asia väkivallaton poliittinen kulttuuri ei meilläkään ole kuitenkaan itsestäänselvyys vielä tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentä luvulla isotätini potkittiin keskenmenoon kommunististen kirjoitusten vuoksi ja isoenoni ammuttiin pasifistina sen jälkeen on suomen pitänyt kulkea pitkä matka meille tänä päivänä ei politiikka onneksi enää ole vakava turvallisuusriski tehdään nyt viisaita päätöksiä jottei siitä sellaista tulekaan enää koskaan

arvoisa puhemies oireellista suomen hallituspolitiikalle on haluttomuus myöntää miten voimakkaasti muukalaisvihamielinen nuiva manifesti vuodelta kaksituhattakymmenen on vaikuttanut lainsäädäntöön ja muuttanut retoriikkaa maassamme

sanoa useiden muiden euroopan maiden johtajista tässä asiassa toivon että meidän hallituksemme jolla on sama poliittinen perusta kuin merkelillä nyt valitsisi selvästi puolensa on ainakin yksi toinen maa jossa on onnistuttu muuttamaan kehitystä ja vastustamaan äärioikeistolaista populismia kanadassa runsaat kaksikymmentä prosenttia asukkaista on ulkomaalaissyntyisiä kun muut maat ovat tehneet kaikkensa syyrialaisten pakolaisten pysäyttämiseksi niin kanada on toivottanut heidät tervetulleiksi kanadalaiset suhtautuvat kyselyissä avoimesti ja optimistisesti maahanmuuttoon kanadan maahanmuuttomalli on kuin rokotus rasismia vastaan

lopuksi arvoisa puhemies ruotsalainen eduskuntaryhmä vastustaa kaikenlaisen vihapuheen ja syrjinnän normalisointia eikä lakkaa koskaan puhumasta äärioikeiston tai rasismin demokratialle aiheuttamasta uhasta

arvoisa rouva puhemies

kuitenkin osuva myös tämän päivän keskusteluun yhdessä toimiminen ei ole aina helppoa mutta se on ainoa tie yhteiskunnan menestymiseen ja toivon että tämä keskustelu antaa vahvan viestin siitä että me yhdessä puolustamme jokaisen suomessa asuvan oikeutta elämään ja turvallisuuteen vihapuhe synnyttää vihatekoja erityisesti meillä päättäjillä on iso vastuu miten käytämme sanoja väestöryhmien hyvien suhteiden rakentamiseen tarvitaan niin päättäjien viranomaisten kuin koko kansalaisyhteiskunnan yhteisiä ponnisteluja kristillisdemok raattinen eduskuntaryhmä ei hyväksy rasismia jokaisen ihmisen täysi ihmisarvo ei ole meille mielipide vaan luovuttamaton vakaumus sosiaalisen median keskusteluissa yhden ääriliikkeen laittomuuksia puolustellaan usein toisen ääriliikkeen laittomilla toimilla toistensa vastapooleja eivät kuitenkaan ole oikeiston ja vasemmiston ääriliikkeet tai kantasuomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten radikalisoituneet ryhmittymät nämä kaikki ovat radikalisoitumisen eri muotoja ja yhtä haitallisia yleiselle turvallisuudelle

eivät viimeisimmän ihmisoikeusselonteon mukaan vihapuhe rajoittaa sananvapautta luomalla yleistä turvattomuuden ilmapiiriä vihapuheen kohteena olevien henkilöiden oikeus oman mielipiteen ja identiteetin esiintuomiseen ilman pelkoa saattaa vaarantua

syrjäytymistä ja näköalattomuutta kielteisen kehän kääntäminen myönteiseksi vaatii yhteisöllisten työtapojen tuomista kouluihin tehokasta kotouttamista sekä toimia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi koulutus ja työllisyysasteen nostaminen ovat myös yhteiskuntarauhaa lisääviä toimia turvallisuusuhkien torjumiseksi tarvitaan myös riittäviä resursseja ja toimivaltuuksia turvallisuusviranomaisille arvoisa puhemies eduskuntaryhmämme on vakavasti huolestunut poliisin resurssien riittävyydestä ja samalla sisäisen turvallisuuden heikkenemisestä jo ensi vuonna poliisien määrä uhkaa vähetä yli kahdellasadalla ja tuo seitsemäntuhannenkin poliisin raja alittua

toivon että viimeaikaisista synkistä tapahtumista alkaisi myönteinen kehitys jonka myötä jokaiselle yksilölle kuuluva ihmisarvo palautetaan yhteiskuntamme perusperiaatteeksi ja sitä toteutetaan myös käytännön elämässä yhdessä
seuraavaksi ministeri risikon vuoro olkaa hyvä

arvoisa puhemies hallitus niin kuin ehdoton valtaosa suomen kansasta tuomitsee kaiken väkivallan vihapuheen ja rasismin hallitus päätti viikko sitten että väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan puututaan laajasti ja tehokkaasti sekä lainsäädäntö ja muilla toimilla että vahvistamalla viranomaisten resursseja väkivaltaisten ekstremististen yhdistysten tai yhteenliittymien laillisuus selvitetään poliisihallitus on jo aloittanut yhteistyön valtakunnansyyttäjänviraston kanssa yhdistyslain mukaisten toimintavastuiden ja mallien selventämiseksi samalla on aloitettu valmistelemaan vihapuheen torjuntaan kohdistuvia toimia lisäksi käynnistetään lainsäädäntötoimia oikeusministeriö käynnistää arvioinnin kokoontumislain mukaisen ilmoitusmenettelyn muuttamiseksi sisäministeriö puolestaan käynnistää yhteistyössä oikeusministeriön kanssa arvioinnin jonka tavoitteena on lakkautettujen väkivaltaisten ääriliikkeiden tunnusten käytön kieltäminen lailla nämä ovat siis uusia toimia väkivaltaisten ääriliikkeiden on pyritty ennalta ehkäisemään suunnitelmallisesti jo vuodesta kaksituhattakaksitoista lähtien huhtikuussa kaksituhattakuusitoista hyväksyttiin järjestyksessä toinen kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin vastainen toimenpideohjelma

tähän mainittuun mistä äsken tuossa kerroin tarvitaan lisää voimavaroja tätä ilmiötä ei pelkästään hyvällä tahdolla selätetä sisäministeriö ja oikeusministeriö laativatkin tästä esityksen täydentävään talousarviokäsittelyyn arvoisa puhemies kaikki väkivalta ja vihapuhe on tuomittavaa vihapuhe on kasvualusta ääriliikkeille ja väkivallalle emme saa unohtaa että sanoillakin voidaan loukata ja että myös verkossa pahoinpidellään ihmisiä henkisestä pahoinpitelystä on kovin lyhyt matka fyysiseen pahoinpitelyyn vuoropuhelun sijaan vihapuhe pyrkii vastakkainasetteluun halveksittavat sanat voivat provosoida vastaamaan samalla tavalla ja mitalla ja syventää pahan kierrettä tätä yhteiskuntamme ei voi eikä saa hyväksyä viranomaistoimet ovat vain yksi osa väkivallan ja vihapuheen ennaltaestämisessä ja torjunnassa kansalaiskeskustelulla ja jokaisella siihen osallistuvalla kansalaisella on merkitystä jokaisella meistä on vastuu osoittaa ettemme hyväksy väkivaltaa rasismia tai vihapuhetta sivusta seuraamisen aika on ohi

arvoisa rouva puhemies tämän keskustelualoitteen ovat allekirjoittaneet kaikkien siis kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat tämä on tärkeä viesti oikeusvaltio ja yhteisiä arvoja ja niiden puolustaminen on on yhteinen tehtävä myös hallituksen viime viikolla hyväksymien ääriliikkeiden vastaisten toimenpiteiden viesti on selvä kaikkien väkivaltaisten ääriliikkeiden ja avoimesti rasististen järjestöjen toiminta on tuomittavaa minkäänlaista väkivaltaa ei tule hyväksyä on olennaista että ääriliikkeiden toimintaan puututaan välittömästi jo voimassa olevan lainsäädännön suomilla keinoilla väkivaltaiset tai rasistiset järjestöt myös rekisteröimättömät voidaan yhdistyslain nojalla lakkauttaa lakkautetun yhdistyksen toiminnan jatkaminen on rangaistavaa rikoslaissakin on säännökset tähän toimintaan puuttumiseksi rasistiset ryhmät rinnastetaan muihin järjestäytyneisiin rikollisryhmiin pelkästään lainsäädännölliset keinot eivät kuitenkaan sellaisenaan riitä vaan olennaista on myös että yhteiskunnallinen ilmapiiri ei tarjoa kasvualustaa minkäänlaisille ääriliikkeille meilläkin on tässä salissa vielä paljon opeteltavaa toistemme mielipiteiden kunnioittamisessa vieläkin puhumme liikaa toistemme ohi on tärkeää että me poliittiset päättäjät näytämme esimerkkiä ja puutumme vihapuheeseen siihen pitää ottaa nollatoleranssi puutumme väärinymmärtämiseen tahalliseen puhutaan vaikeista asioista ja kunnioitetaan toisten mielipidettä edustaja räsänen ryhmäpuheessaan mainitsi että meillä on vastuu siitä miten käytämme sanoja se on nimenomaan juuri näin ja silloin pitää meidän jokaisen mennä peilin eteen tärkeä osa oikeusvaltiota on riippumaton oikeuslaitos oikeusministeri tai muutkaan valtioneuvoston jäsenet eivät tämän vuoksi voi ottaa etukäteen kantaa yksittäisten järjestöjen tai henkilöiden asemaan tai arviointiin tämä olisi perustuslain vastaista puuttumista tuomioistuinten toimintaan rikosten tutkinta kuuluu suomessa poliisin vastuulle ja tekojen viimekätinen arviointi on oikeuslaitoksen tehtävä hallituksen tehtävänä on varmistaa että poliisin ja oikeuslaitoksen käytettävissä ovat riittävät voimavarat viime viikolla hyväksytyt toimenpiteet osoittavat että hallitus suhtautuu myös tähän kysymykseen vakavasti
keskustelu jatkuu kahden minuutin puheenvuoroilla

on todella hienoa että hallitus on jo aiemmin ja eduskunta tämän keskustelun myötä osoittanut aivan selväsanaisesti vastustavansa väkivaltaisten poliittisten ääriliikkeiden toimintaa ja kannatuksen nousua meidän on todella työskenneltävä määrätietoisesti sen eteen että kaikki väkivaltaa käyttävät ääriliikkeet saadaan kitkettyä tässä työssä vaaditaan ilman muuta niin sanottuja kovia sisäisen turvallisuuden ydintoimia kuten poliisia mutta todella merkittävä tekijä on myös kuinka meidän nuorisomme voi ennen kaikkea heidän syrjäytymiseensä meidän on kiinnitettävä huomiota me olemme tänään puhuneet kuitenkin varsin vähän siitä että suomessa on uusnatsien lisäksi muitakin rikoksiin rikoksiin syyllistyneitä ääriliikkeitä esimerkiksi maaseudulla on jo kauan ihmetelty sitä miksi muun muassa eläinaktivistien iskut maatiloille eivät ole herättäneet

arvoisa puhemies on erittäin hyvä asia että tässä edellisessä puheenvuorossa otettiin nimenomaan esille se että tämä koskee kaikkia äärijärjestöjä täällä oli puhetta tästä kielenkäytöstä ihmiset ovat ainakin minulta kysyneet mitä on vihapuhe vihapuhe pitää pitää ainakin euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan sisällään

suvaitsemattomuutta ja vihaa siksi toivoisin että joskus keskustelisimme tästä että kansalaisetkin tietäisivät mitä näillä termeillä tarkoitetaan koska nyt monille tulee sellainen tunne ettei oikeastaan mistään mistään saisi puhua myös myös akateemiselta joukolta toivon vastuuta tällä viikolla åbo akademin professori tuli julkisuuteen hyvin hyvin kärkevillä puheillaan hän kiroili en viitsi täällä eduskunnassa toistaa tätä haukkui meitä eduskunnassa pahveiksi jotka eivät osaa laskea hän kehuskeli sillä että hän saa olla veemäinen puhua ppp mitä tahansa ja lopuksi jos me vähänkin kritisoimme häntä niin me voimme haistaa ppp ja piip elikkä kysyn sitä keskustelukulttuuri on täällä menossa peräänkuuluttaisin vähän akateemistakin väkeä miettimään että tähänkö tämä on menossa itse mietin tuossa että ajatella jos tästä tulisi normaalia kielenkäyttöä niin aloittaisinko minäkin täällä että kuulkaa edustaja elomaa minä

täytyy antaa sisäministeri risikolle erittäin suuri kiitos siitä että näihin toimenpiteisiin tartuttiin välittömästi ja ryhdyttiin valmistelemaan se oli tärkeää myös signaalivaikutuksena mutta myös se että ryhdytään tekemään konkreettisia toimenpiteitä äärijärjestöjen kitkemiseksi tästä maasta tässä täytyy antaa myös kaikille hallituspuolueille iso tunnustus ja kiitos siitä että on saatu yhteinen rintama saman tien aikaiseksi tässä ei jäänyt mitään epäselvää varsinaisesti siitä etteivätkö kaikki olisi mukana sitä on varmasti kenenkään turha turha tässä arvuutella tai kysellä yksi kysymysmerkki on tietysti se minkä takia ei ole jo puututtu riittävän ajoissa tiettyjen äärijärjestöjen toimintaan vaikka laki sen mahdollistaisi eli tässä myös viranomaistoiminnassa pitää jatkossa varmasti selkeästi varpaillaan enemmän ja ja tarkkaavainen täällä tuli hyviä puheenvuoroja opposition ryhmäpuheenvuoroissa joissa korostettiin sitä että että puheet ovat myös tekoja ja tämä meidän pitää kaikkien muistaa tässä salissa mutta myös sitten kun kansalaisten kanssa keskustellaan ja kansalaiset saavat viestiä siitä mikä esimerkiksi yksittäisen kansalaisen rooli on tässä se on sitä että ei pidä olla hiljaa jos naapuri tai kaveri alkaa käyttämään vihapuhetta tai käyttäytymään jotenkin epäsopivasti eli kansalaisyhteiskunnan valjastaminen jokaisen ihmisen vastuun mukaan ottaminen on on itse asiassa keskeisin keino jolla tämä vihapuhe ja aggressiot voidaan kitkeä tästä maasta

arvoisa puhemies on hyvä että tänään keskustellaan näistä vakavista asioista kaikilla meillä suomalaisilla on yhteinen vastuu maamme henkisestä ilmapiiristä ja demokratian tilasta on ihan selvää että mitä laajemmin ihmiset kokevat että ovat mukana samanarvoisina muiden kanssa ja että on mahdollisuus säälliseen elämään ja mitä vähemmän on köyhyyttä ja eriarvoisuutta sitä vähemmän on kaikupohjaa ääriliikkeille ja ja poliittiselle väkivallalle suomessa ei pidä olla tilaa väkivaltaisille ääriliikkeille ei mistään suunnasta näille ääriliikkeille ei pidä antaa tuulensuojaa siitä meillä kaikilla puolueilla ja yksittäisillä kansanedustajilla on yhteinen ja yksilökohtainen vastuu arvoisa puhemies kansanedustaja timo harakka on tehnyt nettipoliisia koskevan aloitteen tämä aloite on kannatettava sillä sosiaalisessa mediassa leviävät vihapuheet ovat väkevä kasvualusta poliittiselle väkivallalle tässä olisi konkreettinen keino torjua väkivaltaisia ääriliikkeitä niitten kasvualustaa hyvä että hallitus on tarttumassa tähän esitykseen
arvoisa puhemies poliittisella väkivallalla ja uusnatsismilla ei saa olla suomessa sijaa suomella on kokemusta siitä mihin vihan lietsonta ja ja väkivaltaan yllyttäminen voi johtaa kolmekymmentä luvulla lapuan liike harjoitti väkivaltaa sieppasi ja jopa tappoi ihmisiä mutta virallinen suomi katsoi tätä läpi sormien siihen asti kunnes eduskunnan varapuhemies hakkila ja ensimmäinen presidenttimme ståhlberg joutuivat kyydityksen kohteiksi ellei silloin olisi herätty tuomitsemaan lapuan liikkeen väkivaltaa suomi ei ehkä toisessa maailmansodassa olisi toiminut niin yhtenäisenä kansakuntana kuin toimi nyt suomessa vihapuhe on päässyt leviämään kärjistymään ja arkipäiväistymään ensin netissä jossa levitettiin puheenvuoroja joita ennen vanhaan tapasi lähinnä kapakan pöydässä humalaisten suusta ensin niitä esitettiin nimimerkin suojassa nykyään näkee jo ihmisten omalla nimellään levittävän räikeää rasismia ja jopa tappokehotuksia näin vihapuhe on ikään kuin normalisoitunut tätä on katsottu aivan liian pitkään läpi sormien vaikka vihanlietsonta kansanryhmiä vastaan on on ollut rikoslaissamme jo pitkään samoin rangaistuksen koventamisperusteena on ollut jo pitkään järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuuluminen ja rasistinen motiivi on hyvä että hallitus on nyt luvannut ryhtyä toimenpiteisiin jotta näitä jo olemassa olevia lakeja ryhdytään oikeasti noudattamaan on hyvä että poliisille annetaan resursseja lisää esimerkiksi netissä tapahtuvan vihan lietsonnan suitsimiseen

ihmisiä ja

arvoisa puhemies mielestäni nämä hallituksen esittämät ratkaisut äärioikeistolaiseen väkivaltaan puuttumiseksi ovat oikein hyvät ongelma minun nähdäkseni ei ole lainsäädännössä vaan juuri toimeenpanossa ja ja juuri sen takia on äärimmäisen hyvä että siihen nyt kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota erityisen tärkeänä pidän itse että jatkossa suhtaudutaan tarkemmin siihen että kirjataan vihamotiivit rikosten tutkinnan yhteydessä se on tärkeätä jotta saadaan kattava kuva siitä kuinka yleisiä viharikokset ovat suomessa ja myöskin sen takia että tuomioistuimet silloin voivat huomioida nämä vihamotiivit mutta tämän lisäksi pitäisi myöskin pohtia konkreettisia keinoja esimerkiksi tukea ihmisiä jotka pyrkivät jättämään

ryhmittymät minä muistan kun jokunen vuosi sitten minulle soitti yksi äiti joka oli huolissaan siitä että hänen poikansa oli aktivoitunut tällaisessa uusnatsiryhmittymässä hän kysyi minulta mitä hänen pitää tehdä tässä tilanteessa tai kenen puoleen hänen pitää kääntyä enkä minä oikein osannut vastata ruotsissa tämmöisiä exit hankkeita on ollut käynnissä jo yhdeksänkymmentä luvulta asti mutta suomessa ensimmäinen vastaava on alkanut vasta tämän vuoden alusta eli se toiminta käynnistyy nyt vasta syksyllä ja tämä rahoitus tällekin hankkeelle on on vasta yksivuotinen haluaisin nyt kysyä hallitukselta eikö juuri tämänkaltaisiin toimintamalleihin myöskin pitäisi kiinnittää huomiota jotta me voimme tukea ihmisiä jotka pyrkivät eroon tämänkaltaisista ryhmistä lopulta haluan myöskin kiittää kaikkia niitä puheenvuoron pitäjiä jotka ovat painottaneet puheen merkitystä vallankäytön välineenä ja sitä miten me kaikki myöskin osaltamme voimme vaikuttaa puheilla ja sanavalinnoilla siihen minkälainen tämä poliittinen ja yhteiskunnallinen ilmapiiri tässä maassa on

arvoisa puhemies miten me puhumme asioista ja toisista ihmisistä ihmisryhmistä myös pakolaisista turvapaikanhakijoista vähemmistöistä sillä on merkitystä jokaisen yksilön ihmisarvon pitäisi olla itsestäänselvyys sitä ei saa loukata asiallinen keskustelu on tärkeää historian tuntemus myös se että poliisilla on riittävät resurssit ja että se puuttuu ongelmiin riittävän ajoissa on tärkeää erityisesti on seurattava

kansallissosialististen järjestöjen toimintaa on seurattava erityisen tarkasti länsimaista avointa suvaitsevaa demokraattista yhteiskuntajärjestelmää pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa on puolustettava se on sen

jokaisella on toki perustuslainkin mukaan oikeus poliittiseen mielipiteeseen ja vakaumukseen mutta tuo vapaus ei todellakaan ole rajaton mitä tulee sen aiheuttamaan käyttäytymiseen ja tekoihin sillä nehän koskettavat aina myöskin toisia ihmisiä vihapuhe rasismi antisemitismi ääriliikkeet ne eivät nauti minkäänlaista demokraattisen yhteiskunnan suojaa ja meidän on todellakin poliittisina päättäjinä myös itse kannettava vastuumme siitä millä tavalla me täällä ilmaisemme itseämme kristillisdemokratian ytimessä on kristillinen ihmiskuva ajatus siitä että jokaisen ihmisen ihmisarvo on luovuttamaton ja jakamaton ja myöskin opetus siitä että toinen ihminen on lähimmäinen olipa hän sitten eri uskoinen tai erilaisesta etnisestä ryhmästä yhteiseen ihmisyyteen kuuluu toisen kunnioitus vaikka itse ajattelisi aivan toisin asioista puhumattakaan sitten toisen ihmisen elämän ja ihmisarvon meidän tulee yhdessä toimia sen eteen että tämän yhteiskunnan arvopohjassa selkeästi säilyy toisen ihmisen kunnioittaminen ja lähimmäisyyden ajatus veteraanisukupolvi opetti sen meille ajatuksella kaveria ei jätetä meidän pitää katsoa ympärillemme ja miettiä kuka on se tämän päivän kaveri joka on vaarassa jäädä syrjään ja ottaa huomioon tässä yhteiskunnassa syrjäytymisvaarassa olevat ja väärin kohdellut ihmiset arvoisa rouva puhemies pelkästään lainsäädännöllä ja ja paremmalla valvonnalla me emme saa tätä muutosta aikaiseksi vaan kysymys on ennen kaikkea yhteiskunnan arvopohjasta ja siinä kristillisdemokraatit haluavat tehdä yhdessä työtä kaikkien kanssa

arvoisa rouva puhemies suomessa ei ole ollut pohjaa ääriliikkeille siinä mitassa kuin muualla maailmassa suomi on edelleen turvallinen maa ei ole nimittäin monta maata maailmassa jonka pääkaupungissa lapset voivat turvallisesti kävellä kouluun ilman vanhempia mielestäni kertoo paljon maastamme se että asiasta keskustellaan täälläkin nyt vahvasti ja vakavasti rasismiin tuleekin suhtautua tällä vakavuudella nollatoleranssilla ääriliikkeiden nousu on monimutkainen ilmiö kuten varsin hyvin tiedämme tärkeitä keinoja sen ehkäisyyn ovat kuitenkin esimerkiksi työ aktiivinen elämä harrastukset hyväksytyksi tuleminen ja historian tunteminen kukaan ei anna näiden ilmiöiden kasvaa mikäli tuntee historiamme niin suomen kuin maailman historian

arvoisa rouva puhemies suomi on hyvä maa asua maamme lainsäädäntö asettaa maassamme asuville ja täällä oleskeleville oikeuksia ja velvollisuuksia etuoikeuksia ei saa olla kenelläkään ei kenelläkään kun noudattaa maamme lakeja saa lakiin perustuvaa suojaa ja oikeutta ihan kirjaimellisesti tämän takia minä en ymmärrä henkilöitä jotka ottavat oikeuden omiin käsiinsä asettumalla julkisesti lakejamme vastaan levittämällä vihapuheita rikkomalla yhteistä omaisuutta taikka polttelemalla poliisiautoja ja heittelemällä poliiseja kivillä jäätyään kiinni näistä teoista he pitävät itsestään selvänä että heillä on sama lakiin pohjaava oikeus saada lain suojaa ja vielä ilmainen oikeudenkäynti minun mielestäni meillä pitää olla yhteiskunnassa selkeä nollatoleranssi kaikkea väkivaltaa ilkivaltaa ja vihapuheita kohtaan ei pelkästään poliittista väkivaltaa poliisin tehtävänä on pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta poliisi tarvitsee nykyistä paremmat resurssit onnistuakseen vaativassa tehtävässä muutama nettipoliisi ei valitettavasti riitä toivon että tämä hyvä hallitus löytää poliisille lisärahoitusta jotta kaikki tällä hetkellä vielä määräaikaisissa työsuhteissa olevat poliisit ja heidän virkansa voidaan vakinaistaa kiitoksia

arvoisa rouva puhemies meillä on suomessa uusnatsistinen rasistinen järjestö jonka tilillä on useita väkivallantekoja ja nyt mitä ilmeisimmin myös nuoren miehen kuolema meillä on myös väkivaltaisia anarkisteja jotka erilaisissa tapahtumissaan ja mellakoissaan käyvät mielellään ja usein poliisien kimppuun suomessa voidaan lakkauttaa järjestö joka toimii olennaisesti vastoin lakia tämän säädöksen arvioiminen ja soveltaminen kuuluu viime kädessä tuomioistuimille tuomioistuimille mutta minun mielestäni on tärkeätä että tätä nyt arvioidaan itse näen että edellytykset lakkautuskanteen nostamiselle esimerkiksi uusnatsien järjestöä vastaan ovat olemassa

toisaalta voi kysyä mikä hiljainen viesti sisältyy siihen jos sallitaan avoimen rasistiset ja natsistiset järjestöt ja niiden toiminta myös poliisin voimavaroista on pidettävä huolta voimavarat eivät yksin riitä tarvitaan myös toimivaltuuksia suomen poliisilla pitää esimerkiksi tiedustelussa olla kaikki ne toimivaltuudet jotka eurooppalaisessa oikeusvaltiossa ovat mahdollisia

moni on täällä sanonut että vastuu kuuluu meille kaikille haluaisin itse lisätä siihen että vastuu kuuluu meille kaikille ja meille päättäjille vielä ihan erityisesti kaikki eduskuntaryhmät täällä ovat todenneet että valtaa voi käyttää tässä maassa vain demokratian kautta saadulla valtakirjalla pidän erittäin hyvänä että kaikki eduskuntaryhmät ovat täällä siihen sitoutuneet seuraavan kerran käymme tässä maassa demokraattiset vaalit ensi keväänä kun valitsemme kuntapäättäjät kaikkiin suomen kuntiin pidän erittäin tärkeänä että kaikki puolueet edellyttävät ehdokkailtaan sitoutumista toimimaan rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta tähän mennessä muut eduskuntapuolueet ovat ilmoittaneet edellyttävänsä tätä ehdokkailtaan mutta hallituspuolue perussuomalaisten puoluesihteeri on ilmoittanut että perussuomalaiset eivät edellytä rasismin vastaista sitoutumista kuntavaaliehdokkailtaan

arvoisa puhemies

kiitos hyvästä keskustelusta täällä on sanottu paljon asioita mihin on hyvä yhtyä kun me puhumme äärioikeistosta tai puhumme poliittisesta väkivallasta niin silloin meidän täytyy myöskin puhua rasismista tässä salissa on sen verran puhuttu rasismista ja aika yhteisesti ajatellaan että ehdoton ei ja me emme sitä hyväksy mutta se ei vielä riitä vaan meidän täytyy sen jälkeen myös puhua siitä mitä on se rasismi mitä me emme hyväksy minkä kautta voimme tunnistaa millä tavalla se yhteiskunnassa ilmenee ja minkälaisia konkreettisia tekoja me sen eliminoimiseksi voimme tehdä rasismi on on ulkopuolisuutta yhteiskunnasta se on myös sitä väkivaltaa se on sitä että kantaa suhteessa omaan tarinaansa häpeää tai pelkoa kun miettii omaa tulevaisuutta niin se tie ei olekaan yhtä auki kuin vaikka sillä viereisellä ihmisellä rasismista se on myös rakenteita ja silloin se on lainsäädäntöä ja silloin meidän tässä talossa täytyy olla äärimmäisen tarkkoja siitä minkälaista lainsäädäntöä me luomme tai minkälaista lainsäädäntöä me pidämme yllä ja toteuttaako se lainsäädäntö sitä arvopohjaa jossa me esimerkiksi sanomme ehdottomasti ei rasismille

ja me teemme valintoja ja lainsäädäntöä toisella reitillä ja kuka silloin vaalii sitä arvopohjaa mille tämä yhteiskunta rakentuu kuka silloin vaalii sitä että se ehdottomuus

puhemies meillä on lainsäädännössä selkeästi kielletty väkivalta se on rikos kiihottaminen kansanryhmää vastaan niin ikään on määritelty selkeästi rikokseksi ja kuuluminen tällaiseen järjestäytyneeseen rikollisryhmään on myös rikos lisäksi rasistinen vaikutin eli motiivi on koventamisperuste rangaistuksissa ja mikä tällainen rasistinen vaikutin sitten olisi kansainvälisissä sopimuksissa selkeästi sanotaan että jos rikos tehdään rodun ihonvärin syntyperän kansallisen alkuperän etnisen alkuperän takia kyseessä on rasismi ja se on tehty silloin rasistisena rikoksena sen lisäksi viharikosta voidaan vielä käsitellä jos rikoksen motiivina on seksuaalinen suuntautuminen tai uskonto eli sinänsä meidän lainsäädäntömme pitäisi olla aivan kunnossa toiseksi ottaisin esille laajan keskustelun jota täälläkin on käyty sananvapaudesta ja siitä miten se on riistäytynyt internetissä miten on on tullut itsestäänselväksi hyväksyä mitä ihmeellisimpiä määritelmiä toisista ihmisryhmistä tai toisista ihmisistä tämänkin osalta meidän ja perustuslakimme on aivan selkeä sananvapaus on perusoikeus mutta se ei oikeuta polkemaan muita perusoikeuksia muita perusoikeuksia on totta kai oikeus elämään ja ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen mutta aivan samalla tavalla yhdenvertaisuus ja tasa arvo sen lisäksi perustuslaissa on syrjinnän kielto jota ei sananvapaudella saa loukata syrjiä ihmisiä ei saa sukupuolen takia ei alkuperän takia ei kielen takia ei uskonnon takia ja kaiken lisäksi vielä julkisella vallalla on velvollisuus pitää huoli perusoikeuksien toteutumisesta

väkivaltainen ekstremismi mutta esimerkiksi myös antisemitismi sen yhtenä ilmenemismuotona on uhka demokratialle tänä päivänä antisemitismi on uudelleen voimakkaasti nousussa sekä euroopassa että maailmalla kesällä kaksituhattaneljätoista nähtiin monien eurooppalaisten suurkaupunkien kaduilla jättimielenosoituksia joissa huudettiin kuolemaa juutalaisille myös suomessa mielenosoittajat kantoivat hakaristilipuilla varustettuja bannereita tässä ajankohtaisessa keskustelussa puhutaan paljon äärioikeistosta mutta haluan haluan huomauttaa että suomessa antisemitismin harjoittajia löytyy sekä oikealta että vasemmalta täällä suomessa juutalaisyhteisö on joutunut viimeisen vuoden aikana investoimaan merkittävästi juutalaisten kohteiden synagogien ja koulujen turvallisuuteen lisääntyneen antisemitismin ja turvallisuusuhkien takia

puolustettava sananvapautta ja uskonnonvapautta täällä suomessa toivon että hallitus on tässä asiassa valppaana ja ryhtyy toimiin torjuakseen kasvavan antisemitismin
sitten ministeri lindström kaksi minuuttia
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitos keskustelusta toistaiseksi minä haluaisin oikeastaan oli valmiita vastauksia tuossa mutta en ehkä nyt mene niihin haastaa tätä salia siinä että me puhumme nyt ääriliikkeistä me puhumme vihapuheesta ja väkivallasta mutta se mikä tässä keskustelussa vielä on minun mielestäni jäänyt keskustelematta ja mielestäni se on aivan olennainen pointti minun ajatuksissani on ihan tavallisen tolkun ihmisen huolet ja murhe kun he tulevat vaaliteltalle puhun nyt siis perussuomalaisena aloittavat yleensä että minä en ole rasisti mutta ja sitten kyselevät meiltä että mitä näille ihmisille annetaan kun he tulevat tänne ja me koetamme sitten vastata sen parhaan kykymme mukaan jos me se johtaa huhupuheisiin se johtaa arvailuihin ja mutuun ja olen koko ajan koettanut tässä toimessa olla avoin että myös ministeriöstä kerrotaan hyvät puolet ja huonot puolet avoimesti koska tämä on minun mielestäni ainoa tapa millä me pääsemme niistä mutuista ja sellaisista asioista eroon ainakin vähemmäksi että ei kuvitella asioita vaan oikeasti kaiken pohjana on faktatieto me emme ääriajattelulle välttämättä voi mitään meillä on rikoslaki ja meillä pitää puuttua niihin ne pitää tuomita mutta enemmistöön joka on niitä tolkun ihmisiä niin kuin edustaja haavisto tuossa omassa hienossa puheessaan sanoi tämä on minun mielestäni se isoin ongelma miten me pystymme kertomaan tämän kaiken avoimesti koska se on ainoa tapa väljentää näitä epäluuloja
ministeri risikko kaksi
arvoisa rouva puhemies kiitos näistä kommenteista ja evästyksistä myös hallitukselle nykyinen lainsäädäntö siis antaa meille hyvät puitteet se on ihan selvää toimeenpanoa on tehostettava kuten olemme itsekin todenneet meillä oli erinomaisen hyvä analyysi oikeusministerillä ja sisäministeriön virkamiehillä ja tultiin siihen tulokseen että toimeenpanoon pitää nyt

miten ne henkilöt jotka ovat näissä mukana saataisiin sieltä pois jos he haluavat sitä ja itsekin huomaavat että näin olisi parempi meillä on tämän vuoden alussa käynnistynyt radinet toiminta jossa väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan osallistuneita henkilöitä tuetaan erilaisin tukitoimin irtautumaan väkivaltaisesta toiminnasta se on erinomaisen hyvä asia

meillä jokaisella nimittäin on vastuu se on noussut tässä keskustelussa ja se on mielestäni tässä kaikkein tärkeintä on nimittäin vaara että kun jotain asiaa on oikein paljon niin ihminen turtuu siihen ja hiljaisesti hyväksyy se on tuho tälle yhteiskunnalle

debattipuheenvuoroja pyydettiin tuossa äsken jo niin paljon että käytetään tämä loppuaika sitten minuutin puheenvuoroilla

arvoisa rouva puhemies kun keskustelemme ääriliikkeistä ja niiden tekemästä väkivallasta voimme todeta että onneksi meillä tämän tyyppinen voisi sanoa poliittinen väkivalta on vähäistä olemme myös toistaiseksi toistaiseksi välttyneet vakavilta terroriteoilta joita kuluneena kesänäkin eurooppa on kohdannut viimeaikaiset tapahtumat osoittavat kuitenkin meille että demokratia ja vapaa yhteiskunta eivät ole itsestäänselvyys sen edestä suomessakin menneet sukupolvet ovat taistelleet ja meidän pitää jatkuvasti taistella emme saa alistua raukkamaisten viattomiin kohdistuvien terroritekojen edessä emme myöskään minkäänlaisen väkivallan edessä sananvapautta ja avointa kansalaisyhteiskuntaa tulee puolustaa myös kansainvälisellä yhteistyöllä tässä työssä suomikin on mukana ja tulee olla se työ on rauhantyötä ja sitä tehdään kunnioittaen ihmisoikeuksia arvoisa puhemies on hyvä että tästä salista lähtee nyt yhtenäinen viesti vapauden ja demokratian puolesta kaikenlaista väkivaltaa

arvoisa puhemies keskustelu on tänään ollut pääosin korkealaatuista ja puheenvuorot sekä ryhmäpuheet erittäin hyviä ikävänä velvollisuutena kuitenkin minulla perussuomalaisten ryhmänjohtajana on vastata muutamiin niihin ala arvoisiin huomautuksiin mitä täällä on tehty meidän suuntaamme viittaan esimerkiksi rkpn ryhmäpuheeseen kaikessa ystävyydessä totean että kaikki se mikä ei ole itselle mieleistä ei silti ole rasismia näin ei voi lähteä liikkeelle että jokainen demokratiaankin täydellisesti sitoutunut liike edustaa rasismia jos edustaa eri mielipidettä silloin ollaan nimenomaan ääriajattelun suuntaan siirtymässä toinen kysymys meidän kunnallisvaaliehdokkaidemme sitoumuksista meidän jokainen ehdokkaamme on sitoutunut arvokkaaseen käytökseen joka käsittääkseni sisältää myös sen mitään rasistisia toimia tai ulostuloja lisäksi olemme jo allekirjoittaneet rasisminvastaisen julistuksen kuten muutkin puolueet täällä tämä olisi hyvä muistaa ennen kuin jatketaan näitä naurettavia syytöksiä

puhemies eduskuntaryhmien yhteinen keskustelualoite ääriliikkeistä ja poliittisesta väkivallasta on erittäin tervetullut toivottavasti se omalta osaltaan herättää meidät kaikki nyt tähän kehitykseen joka viime vuosina on valitettavasti mennyt vain huonompaan suuntaan

perusteellisesti ja pidämme siitä kiinni yksimielisesti tuossa aloitteessa sanotaan että suomi on maa jossa jokainen ihminen on samanarvoinen periaate perustuu ihmisoikeussopimuksille ja omalle perustuslaillemme puhemies valitettavasti viimeksi eilen tässä salissa kuitenkin kiisteltiin ihmisten samanarvoisuudesta nyt on aika ymmärtää että väkivalta ei ilmesty tyhjästä sinne johtaa tie joka alkaa ihmisoikeuksien kiistämisestä jatkuu vihapuheiden hyväksymisellä ja päätyy poliittiseen väkivaltaan jos emme käänny tältä tieltä menetämme kalliista isänmaastamme kaiken sen minkä puolesta on uhrauduttu ja tehty työtä

rouva puhemies kiitos hyvistä puheenvuoroista haluaisin nostaa yhden yksityiskohdan tähän keskusteluun ja se on taito ja mahdollisuus lukea lukeminen opettaa empatiaa se opettaa kunnioittamaan toisten kieltä kulttuuria historiaa on vaikea ajatella järkevästi jos ei osaa lukea on vaikea puhua järkevästi jos ei osaa lukea on vaikea kirjoittaa järkevästi ja tahdikkaasti jos ei ole mahdollisuutta lukea media jossa tämä tahditon kirjoittaminen usein ilmenee tahtoo olla vähän nimeltäänkin jo vääristynyt sosiaalinen media tuntuu olevan enemmänkin epäsosiaalinen media epsome eikä some kannustan hallitusta kaikkiin niihin toimiin jotka mahdollistavat hyvän äidinkielen suomen tai ruotsin tai jonkun muun kielen oppimisen ja lukemisen edistämisen

moneen kertaan olemme kuulleet että nyt rasismiin vihapuheeseen ja etenkin väkivaltaiseen liikehdintään puututaan laajasti tehokkaasti ja välittömästi haluan johdattaa tämän kuitenkin sen alkulähteille rautatieasemalle missä suomen vastarintaliikkeen jäsen surmasi suomalaisen nuoren miehen moni suomalainen pohtii tällä hetkellä mitä se laajasti tehokkaasti ja välittömästi puuttuminen tarkoittaa tässä tilanteessa kun oikeusministeriö on sanonut että väkivaltainen yhdistys voidaan lakkauttaa millaiset toimet ovat nyt edessä suomen vastarintaliikkeen joka on toistuvasti tarttunut väkivaltaan lakkauttamiseksi

puhemies kahdenkymmenen vuoden eduskuntaurani aikana minkään vaikean asian kohdalla en ole kokenut sellaista tunnelmaa kuin täällä kun kuuntelin ryhmäpuheita se vakava pohdiskelu se sitoutuminen poliittisen väkivallan rasismin torjuntaan oli suorastaan harrasta tämä antaa hyvän pohjan hiljaisuuden aika on todella ohi mutta on tärkeää kuten ministeri lindström totesi miten viemme tätä eteenpäin että se sama henki joka oli tänään kaikissa ryhmäpuheissa on joka kerta kun me kohtaamme ihmisiä tuolla kaduilla ja samaa viestiä samalla päättäväisyydellä samalla sitoutumisella viemme eteenpäin täällä on myös kerrottu että sanat ovat tekoja niin on kirjoitettukin sana jos joku järjestö asettaa tavoitteekseen väkivallalla valkoisen rodun ylivaltaan pyrkimisen ja laillisen yhteiskuntajärjestelmän romuttamisen niin silloin on löydyttävä välittömästi keinot tällaisen toiminnan lopettamiseen ja tämä on minusta se

mielestäni on erittäin mielenkiintoista keskustelua ollut tänään ja mielestäni on suurimmaksi osaksi ollut erittäin erittäin tärkeitä puheenvuoroja puhutaan ja keskustellaan paljon siitä mistä äärioikeiston uudelleennousu maailmalla johtuu ja monesti ajatellaan että tämä liittyy sosioekonomisiin syihin niin kuin täällä on sanottu tai strategiseen tarpeeseen etsiä joitain yhteisiä vihollisia mutta viime aikoina on ollut myös teorioita jotka viittaavat siihen että äärioikeistoon kuuluvat itse asiassa pelkäävät eniten

on kyllä tärkeätä keskustella ja pohtia myös pieniä tekoja että yllyttävätkö ne tai tukevatko ne rasismia tai mihin mihin ne pohjautuvat eilen viimeksi oli eduskunnassa keskustelu uudesta hallituksen esityksestä joka nimenomaan kohdistuu ulkomaalaisiin työttömiin että annetaan heille huonompi

tavattoman hälyttävää että vastakkainasettelu on kasvanut ja eri suunnilla olevat ääriliikkeet ovat nostaneet päätään ajattelen että osasyyllisiä tähän kehitykseen olemme myös me päättäjät ja osaltaan on vaikuttanut myös media kun leikkaamme jatkuvasti heikompiosaisilta kun työelämään pääseminen on vaikeaa ja jokapäiväisessä elämässä pärjääminen on lievästi sanottuna haasteellista se ruokkii katkeruutta syrjäytymistä radikalisoitumista ja se purkautuu johonkin rasismi voi helposti nostaa päätään medialla on suuri valta medialla on myös mahdollisuus uutisoida rakentavasti jos epäkohtien kritisoiminen leimataan aina fobiaksi tai huoli maan tai väestön tilanteesta ja siitä keskusteleminen leimataan rasistiseksi tai siihen suuntaan vieväksi keskusteluksi se ei palvele rauhanomaista rakentavaa yhteiseloa toivon vastuullista objektiivista rakentavaa uutisointia ja asioiden käsittelyä niin tässä salissa kuin mediassakin toimittajilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa mihin suuntaan ilmapiiri valtakunnassa menee jatkossa haastan jokaisen

arvoisa rouva puhemies haluan tässä vaiheessa palauttaa salissa meidän mieleemme edesmenneen presidentti urho kekkosen sanat vapaamielisyys joka sallii kansalaisvapauksien väärinkäytön aina siihen saakka jolloin tämä väärinkäyttö toteuttaa kansanvallan tuhoamisen ei ole oikean kansanvallan kanssa sopusoinnussa kansanvallalla tulee olla oikeus itsepuolustukseen kaikelle poliittiselle väkivallalle on sanottava ehdoton ei ja tästä salista on vahva viesti ettei turkistarhausta voi vastustaa busseja polttamalla eikä ole mahdollista että sivulliset joutuvat väkivallantekojen uhriksi siinä vaiheessa kun uusnatsit osoittavat mieltään kiitän kaikkia eduskuntaryhmiä kauniista sanoista

arvoisa rouva puhemies kun nyt täällä tänään puhumme väkivaltaisista ääriliikkeistä ja vuoron perään tuomitsemme sekä vasemmalla että oikealla nyrkillä tehdyt iskut on meidän muistettava että sekä lukumääräisesti että uhka arvoltaan vakavin ääriliike on ääri islamistiset ekstremistit meillä on suomessa noin sata henkilöä jotka ovat käyneet sotimassa tai ovat nyt sotimassa esimerkiksi syyriassa tai somaliassa maissa joista monet tänne suomeen pakolaisena sotaa pakoon on ihan turha sanoa että he eivät vielä ole täällä ainakaan tämän aatteen nimissä iskeneet ja on vaarallista uskoa että mitään ei tapahdu kun kuitenkin kaikkialla euroopassa missä tämän väestön määrä on kasvanut on on jo tapahtunut ja kun muutama edustaja täällä aikaisemmin puhui näistä juutalaisiin kohdistuneista iskuista niin tässäkin yhteydessä on huomattava että jopa äärioikeistoa vakavampi uhka uhka juutalaisille on euroopassa nykyään ääri islamistiset

arvoisa puhemies jokainen polku johonkin alkaa jostakin itse kannan huolta ihmisten käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa siellä ihmisiä solvataan ja tölvitään eikä osoiteta minkäännäköistä kunnioitusta ihmistä kohtaan eikä hänen mielipidettään kohtaan ja kun tällä tavalla sitten useita vuosia harjoitellaan niin se ruokkii tietynnäköistä asennetta ja tietynnäköistä suhtautumista lähimmäistä kohtaan ja on aika helppo arvata että jos näillä asenteilla myöhemmin mennään sitten esimerkiksi johonkin ääriliikkeeseen niin mitä siitä seuraa kysyisinkin arvoisat läsnä olevat ministerit voiko tälle ongelmalle mitään tehdä nimittäin tämä joka päivä näyttää vain tulevan pahemmaksi ja pahemmaksi
arvoisa

tarkoitus on ollut osoittaa että kaikki ryhmät haluavat tuomita väkivallan ja vihapuheen ja hyvä näin mutta se ei riitä täytyy kysyä mitä jokainen meistä tekee eri ominaisuuksissa silloin kun kohtaamme netissä vihapuhetta poistammeko me sen vai mitä me teemme mitä me teemme kun me kohtaamme raitiovaunussa tai bussipysäkillä solvauksia tai tönimistä johonkin kolmanteen kohdistuvana tai mitä me teemme jos meidän omassa eduskuntaryhmässämme on ihmisiä jotka valokuvauttavat itsensä ääriliikkeiden edustajien kanssa tai osallistuvat vihapuheen levittämiseen ei kenellekään oli se bussipysäkillä eduskunnassa tai netissä tule antaa tuulensuojaa väheksymällä näitä tekoja että pojat ovat poikia tai tämähän on vain harmitonta huulenheittoa

arvoisa puhemies kaikenlainen väkivalta ja ilkivalta on tuomittavaa ja on tärkeää että me yhdessä tässä salissa kansanedustajina myös suomalaisina toimimme rauhanomaisen kehityksen demokratian oikeusvaltion ja ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta ja nyt kun me pohdimme erityisesti tätä rasismin ja fasismin uhkaa tälle maalle niin pitää muistaa että nämä ovat aatteita joissa ihmisten yhdenvertaisuus lähtökohtaisesti kyseenalaistetaan osin väkivaltaisin keinoin siksi tämä on erityinen ongelma ja siksi meillä on poliittisina johtajina myös arvojohtajuuden taakka kannettavanamme se että me kaikilla teoillamme ja puheillamme osoitamme että me puolustamme ihmisten yhdenvertaisuutta laeissa kansalaisina tuolla kaduilla silloin kun me täällä eduskunnassa keskustelemme joka teossamme arvoisa puhemies haluan myös korostaa sitä että suomalaisuus on parhaimmillaan sitä että se on mukaan ottavaa että kaikki me yhdessä voimme hengittää vapaana tässä maassa tätä ilmaa ja oli hieno

sääntelyyn mitä edustaja eestilä nosti esille siis siitä rangaistavasta vihapuheesta säädetään rikoslaissa ja se keskeinen säännös on täällä moneen kertaan mainittu kansanryhmää vastaan kiihottaminen ja siitä siis tuomitaan semmoinen ihminen joka levittää yleisön keskuuteen viestiä jossa uhataan panetellaan tai panetellaan tai solvataan jotain jotain ryhmää rasistisella perusteella näitä kansanryhmää vastaan kiihottamisia tuli viime vuonna poliisin tietoon neljäkymmentäkolme kappaletta ja se määrä on ollut kasvussa ja tuomioistuimissa käsiteltyjen rikosten määrä on vaihdellut muutamasta kappaleesta vajaaseen kahteenkymmeneen tämä osin tietysti todistaa toisaalta sen ikävän seikan että näitä on tullut lisää mutta toisaalta sen että tämä laki myös toimii

ja näihin asioihin puututaan niiden soveltamisessa ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä sitten tämä rasistisiin ryhmiin puuttuminen voidaan ensisijaisesti puuttua yhdistyslain avulla ja hallitus tosiaan päätti viime viikolla tai tässä taannoin osana sen ääriliikkeiden vastaisia toimenpiteitä että yhdistyslain toimeenpanoa todellakin tehostetaan ja poliisihallitus ja syyttäjä arvioivat parhailleen sen lakkauttamiskanteen nostamisen edellytyksiä suomen vastarintaliike nimisen rekisteröimättömän yhdistyksen osalta

puututaan perustuslaissa suojattuun yhdistymisvapauteen ja tässä on tietysti tasapainoiltava minkä vuoksi tämä kynnys lakkauttamiselle ei voi olla kovin matala

arvoisa puhemies on tärkeää että tästä salista lähtee voimakas ja yhtenäinen viesti siitä että poliittista väkivaltaa kuten muutakaan väkivaltaa ei tässä maassa sallita viranomaisten tulee puuttua voimakkaasti poliittista väkivaltaa käyttävien liikkeiden toimintaan erityisen tärkeää on nyt vihdoin puuttua äärioikeistolaisen uusnatsistisen suomen vastarintaliikkeen toimintaan jonka toimijoiden tilillä on jo epäillyn kuolemantuottamuksen lisäksi muun muassa kaasuiskuja ja puukotus

rohkaistuneena toimintaan tämä meidän päättäjien ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien on syytä muistaa ja ymmärtää politiikassa sanat ovat tekoja ja sanoillamme voi olla joko poliittista väkivaltaa lietsova tai hillitsevä vaikutus

rouva puhemies haluan antaa hallitukselle tunnustuksen siitä viime viikon linjauksesta väkivaltaisiin ääriliikkeisiin puuttumisesta siitä että lainsäädäntöä nyt ryhdytään vakavasti soveltamaan ja ja tiukasti puuttumaan näihin ongelmiin ja sitten toisaalta myös tarkastellaan näitä viranomaisten resursseja ja ja toimintaedellytyksiä kun ministeri risikko tuossa kertoi että hallitus valmistelee nyt täydentävää budjettiesitystä turvallisuusviranomaisten resursseista haluan nyt vedota siihen että viime vaalikaudella kaikki eduskuntaryhmät tässä salissa sitoutuivat siihen että poliisien määrää ei vähennetä ja sen takia vetoan siihen että siitä että poliisimäärä nyt lähestyisi sitä

yhdessä torjutaan turvallisuus on valtion ydintehtävä ja tässä on kysymys vain muutamasta kymmenestä miljoonasta eurosta
vielä edustaja mika kari ja sitten ministeri risikko
arvoisa rouva puhemies on hyvä että täällä eduskunnassa on tänään selkein sanoin sanouduttu irti väkivallasta ja vihapuheen käytöstä minusta kuulosti myös hyvältä niin kuin tuossa edustaja uotila aikaisemmin totesi että täällä on kiinnitetty huomiota myös eduskunnan omaan keskusteluun siihen millä tavalla eduskunnassa käydään poliittista keskustelua kuitenkin haluan kiinnittää huomiota tähän edustaja räsäsen toteamukseen poliisien resursseista poliittinen väkivalta on varsin pieni rikollisuuden muoto suomessa ja suoraan poliisin resurssit eivät tähän kyseiseen asiaan liity siltä osin haluan todeta että sosialidemokraatit ovat myös esittäneet poliisin määrärahan lisäämistä

rouva puhemies

täällä kysyttiin poliisien resursseista ja haluan siihen nyt sitten vastata meillähän on silloin selonteossa viime keväänä todettu että pitäisi olla vähintään se seitsemäntuhatta no minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että se vähintään sana on siinä todella tärkeä koska koko ajan tulee uusia tarpeita ja se seitsemäntuhatta ei tule riittämään siellä kehyksissä ei tällä hetkellä ihan niinkään paljon sitä rahaa ole niin olen monessa yhteydessä jo todennut että viime budjettiriihessä otin otin jo puheeksi tämän asian elikkä että meidän pitää saada ensi keväänä se kehyskorjaus mutta sen lisäksi me tarvitsemme nyt myöskin täydentävässä lisää resursseja koska meillä on tällä hetkellä noin seitsemäntuhattakaksisataa poliisihenkilöä ja vain ainoastaan noin seitsemän henkilöä on työttömänä eli meillä ei varsinaisesti ole

nyt on tarkoitus että me pystyisimme pitämään ne kaksisataa määräaikaista vielä edelleen koska me tulemme tarvitsemaan heitä siitä syystä ollaan nyt tekemässä sitä täydentävää esitystä myöskin tähän nettipoliisitoimintaan poliisihallitus on tarttunut hyvin rivakasti ja niitä resursseja tullaan lisäämään ja siihen tarvitaan tietysti sitten niitä lisäresursseja sitten myöskin oikeusministeriön kanssa ollaan käymässä läpi että se koko ketju tässä olisi

muut palvelut eivät toimi jos päihdepalvelut eivät toimi poliisi ottaa kopin jos mielenterveyspalvelut eivät toimi poliisit ottavat kopin kaiken kaikkiaan tämä työnjako pitää saada kuntoon sitten haluan nyt tänä päivänä tässä julkisesti sanoa että nyt on sellainen kummallinen asia liikkeellä että oltaisiin poliisiverkostoa nyt vähentämässä se ei pidä paikkaansa viime keväänä on tehty poliisiverkostoon valitettavasti karsintaa ja se karsinta riittää

puhemies kun puhutaan väkivallasta rasismista ja vihasta eri muodoissaan niin sehän on puhetta yhteiskuntarauhasta sanan syvässä merkityksessä minä näen tärkeänä että yhteiskuntarauhan sosiaalista henkistä ja moraalista pohjaa kaikin tavoin me kaikki yhdessä voisimme vahvistaa silloin siihen kuuluu myös se että päättäjät omassa toiminnassaan ja puheillaan tässäkin huoneessa esimerkillään näyttävät että eri mieltä voidaan olla ja pitää olla toinen toistaan kunnioittavassa sävyssä kouluilla koululaitoksella on tässä suhteessa aikamoinen pohjamerkitys ja kodeilla niin ikään ilmapiirin rakentamisessa että yhteiskuntarauhaa pyritään rakentamaan eikä mediakaan ole tämän vaatimuksen ulkopuolella näissä asioissa kukaan ei ole katsomossa

arvoisa puhemies on hyvä että keskustellaan siitä mitä suomen vastarintaliikkeen kaltaisille järjestöille pitäisi tehdä suomen linja on tähän asti ollut se että seurataan ja jossain määrin suvaitaan toivotaan että toiminta kaatuu omaan mahdottomuuteensa poliittisen väkivallan tutkijan leena malkin mukaan siinäkin on oma viisautensa koska ylimitoitetut vastatoimet ovat voimakkaasti radikalisoiva tekijä samoin kuin se jos eri suunnilta tulevia liikkeitä käsitellään eri tavoin suhteessa siihen mitä nämä liikkeet tekevät nyt meidän poliitikkojen tehtävä on vahvasti todeta että meidän poliittiseen järjestelmäämme ei kuulu poliittisen väkivallan käyttäminen sitten on vielä etsittävä konkreettiset toimenpiteet tämän väkivallan estämiseksi

kiitos ensinnäkin ministereille hyvistä avauksista ja kollegoille keskustelusta erityisen iloinen olen tuosta ministeri risikon avauksesta näistä kahdestasadasta poliisista joiden määräaika päättyy vuodenvaihteessa se muistaakseni neljätoista pilkku kolme miljoonaa vaatii lisää rahaa ja hienoa että siihen löytyy ja hienoa

vahvistetaan mutta täytyy nyt muistaa että jos netistä löytyy jotain sitten sen jälkeen tarvitaan raadollista tutkintaa ja jos sieltä löytyy jotain mikä vaikuttaa kentälle niin sinne tarvitaan ihan virkapukuisia poliiseja estämään näitä mellakoita että ei saa unohtaa tätä tärkeätä asiaa mutta on loistava juttu että ministeri on ottanut kopin tästä mutta sinne oikeusministerin puolelle toivoisin nämä tietyt pykälät tästä järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnasta ovat aika selkeitä mutta se missä on epäselvyyttä on tuo rikoslain seitsemäntoista luvun ensimmäinen a pykälä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen sitä on vähän muutettu tällä hallituskaudella mutta se ei vieläkään toimijoiden poliisien ja syyttäjien mukaan ole sellainen että siinä saataisiin se tahallisuuspuoli näytettyä oikein toteen että tähän toivoisin pientä

rouva puhemies on tärkeätä että kaikki suomalaiset ja myöskin eduskunta pysähtyvät niiden tapahtumien ääreen joita me olemme viime aikoina suomessa nähneet suomen vastarintaliikkeelle ei pidä olla eikä millekään sellaiselle organisaatiolle joka toistuvasti järjestelmällisesti käyttää väkivaltaa poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi pidä olla sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa kuten ei pidä olla minkäänlaiselle väkivallalle hallituksen linjauksia toimeenpanon tehostamisesta on helppo tukea siellä on esimerkiksi tähän nettivihapuheeseen sdpn piiristä esitettiin viime keväänä ja siellä on monia muita nimenomaan tämä puuttumisen tehostaminen on erittäin hyvä asia mutta sitten ministerit ovat korostaneet paljon sitä että mitä me kaikki voimme tehdä ja on erinomaisen hyvä että me kaikki puolueet allekirjoitimme tämän rasismin vastaisen peruskirjan siinä peruskirjassa todetaan että puolueet myös sitoutuvat itse toimimaan niin että kaikki jotka ovat mukana toiminnassa ja kampanjoissa ovat tietoisia näistä

arvoisa puhemies otan esille yhden asian joka keskustelussa ei vielä ole ollut esillä se on meidän kansallisten symboliemme käyttö jonka nämä äärioikeistolaiset tai äärinationalistiset liikkeet helposti haluavat omia suomen lippu suomen vaakuna alkaen siitä kun skinien hihoissa näkyy näkyy näitä suomen lippuja ja toimitaan väkivaltaisesti olemme nähneet tätä ilmiötä maailmalla englannissa jalkapallohuligaanit koettivat viedä union jackin mennessään norjan lipusta jotkut breivikin tukijat ovat yrittäneet tehdä tällaista symbolia breivikin tuelle on erittäin tärkeää kun suomi valmistautuu nyt sata vuotisjuhlavuoteen että pidämme kiinni näistä kansallisista symboleista koemme että ne ovat kaikkien symboleita emme hyväksy että niitä missään liitetään väkivaltaiseen tai äärikäyttäytymiseen ehdotan valtioneuvoston jäsenille että

arvoisa puhemies halusin vielä mainita kun tässä ministeri lindström puhui hiljaisesta enemmistöstä että mielestäni on tärkeää huomioida se että nämä äärioikeistolaiset liikkeet eivät muodosta uhkaa ainoastaan vähemmistöille tässä maassa vaan juurikin meille kaikille ja koko meidän demokraattiselle järjestelmälle tämän jyväskylän suomen vastarintaliikkeen tekemän puukotuksen jälkeen minä jouduin pitkään vastaamaan nuorten alaikäisten ihmisten viesteihin joita he minulle lähettivät joissa kysyivät uskaltavatko he osallistua vasemmistonuorten toimintaan uskaltavatko he tulla meidän järjestämiimme keskustelutilaisuuksiin kirjastoissa uskaltavatko he ylipäätään osallistua puoluepoliittiseen toimintaan olla markkinoilla kaduilla jakamassa

rouva puhemies eduskunta käyttää lainsäädäntövaltaa ja sen tulee käyttää sitä suvereenisti hallituksen tulee tehdä niitä toimenpiteitä joilla ehkäistään niin rikollisuutta rasismia väkivaltaa sen kaikissa muodoissaan täällä on hyviä puheenvuoroja käytetty juuri tämän suuntaisesti ja tälle on kyllä olemassa suomen kansanedustuslaitoksen yksimielinen tuki erityisesti haluan kiittää edustaja haavistoa ryhmäpuheenvuorostaan siinä oli hyvä analyysi ja johtopäätöksiä mutta myös tästä ajatuksesta että nämä kansalliset symbolit ovat siinä oikeassa käytössä mihin ne on tarkoitettu me voimme jokainen tehdä jotakin edesmennyt isäni aikoinaan sanoi näin häntä hyvin harvoin liikuttuneena mutta kerran hän totesi sen että eräs kylän poika oli todennut tyyrinmäen kotikylällä että sinulla on hyvät pojat he eivät ole koskaan kiusanneet minua siis häntä poikaa jota monet aika paljon kiusasivat jotenkin silloin tuli se tunne mikä täälläkin on on ollut että mitä me kaikki voimme jokainen tehdä mitä me voimme tehdä sen eteen jota kiusataan jota parjataan jota käytetään väkivallan kautta uhrina tai edistämään joitakin muita huonoja päämääriä

tämä keskustelualoite on todella tärkeä se on kiistatta varmaan jokaisen mielipide pääasiallisesti keskustelu on ollut hyvin rakentavaa yhdessä tekeminen on ollut suomalaisen yhteiskunnan vahvuus vaikeina aikoina varsinkin siitä on pidettävä kiinni vahvasti minkäänlaiselle ääriliikkeiden väkivallalle tai uhkailulle tuli se sitten oikealta tai vasemmalta tai mistä tahansa ei tule antaa tilaa paras aseemme tällaisen toiminnan kitkemiseksi on avoin vuoropuhelu demokratian pelisääntöjen noudattaminen ja viranomaisten toimintamahdollisuuksien varmistaminen lisäksi työtä on tehtävä entistä pontevammin syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja mielenterveystyön saralla ja toimeliaat ihmiset nimittäin harvoin lähtevät mukaan ääriliikkeisiin minä kysyisin hallitukselta minkälaisia suunnitelmia on tehty etenkin nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi osittain ministeri risikko siihen jo vastasi ja samoin kiitän ministeri lindströmiä

on ollut erityisesti ryhmäpuheenvuoroissa erittäin selkeä sävel ja kyllä kaikissakin puheenvuoroissa eli eli me haluamme nyt laittaa stopin väkivallan käytölle ja myös tällaiselle vihapuheelle jossa kiihotetaan toimintaan toisia kansanryhmiä vastaan se on ollut erittäin tärkeä havainto ja uskon että tämä säteilee koko yhteiskunnassa samalla on sitten aiheellista katsoa miksi me olemme tässä niin kuin edustaja kontula sanoi pitää puhua täsmällisesti kuka teki mitä me olemme täällä sen takia että rautatieaseman edustalla helsingissä on potkaistu katuun nuori mies joka myöhemmin on kuollut ja tämän teon takana on tämä suomen vastarintaliikkeen aktivisti ja tällä liikkeellä on synkkä historia kaksituhattakymmenen kaasuisku pride kulkueeseen kaksituhattayksitoista oulussa kiinnikäynti kokoomuksen aktiiviin kaksituhattakolmetoista tämä jyväskylän kirjastotilaisuuden puukotus

arvoisa rouva puhemies kiitos keskustelusta ihan edustaja tolvaselle liittyen nyt tähän järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuulumiseen ja lain selkeyttämiseen niin tietysti nämä rikoslain säännökset on näin minulle on kerrottu tarkoituksella kirjoitettu tällaisiksi yleisiksi ja tekniikkaneutraaleiksi mutta tämä teidän viestinne otetaan tietysti varteen noin yleisellä tasolla tähän edustaja haaviston esille nostamaan esitykseen näistä kansallistunnuksista itsekin näin leijonakorumiehenä ja kun minulla on tukka nappanahkaa minutkin voidaan jossain vaiheessa sekoittaa skinheadeihin en todellakaan ole rasisti älkää antako ulkonäön hämätä kiitoksia asiallisesta keskustelusta kaikille

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies vasemmistoliitto ei jaa hallituksen näkemystä kilpailukykysopimuksesta ja ajatuksesta työn halpuuttamisesta talouslaman lääkkeeksi eikä hyväksy tätä lakiehdotusta toteamme että aiemmatkaan työnantajamaksujen kevennykset kuten työnantajien kela maksujen alentaminen ja sittemmin poisto eivät ole merkittävästi luoneet uusia työpaikkoja vaikka maksujen alennuksia on perusteltu tällä tavoitteella

herra puhemies edustaja uotila siitä prosessista joka johti tähän sopimukseen voidaan olla montaa mieltä ja en ollenkaan kiistä hallituksen painostusta myös voidaan olla montaa mieltä niistä komponenteista joista tämä sopimus koostuu itsekin olen kritisoinut sitä että lomarahoja leikataan vain julkisen sektorin työntekijöiltä mutta tästä riippumatta toistan kysymykseni siitä että mikä on se ekspertiisi mihin te nojaatte kun te sanotte että te ette usko että tämä tukee suomen työllisyyskehitystä mitä ensi vuoteen tulee niin kaikkihan ovat korostaneet että nämä muutokset vaikuttavat viiveellä eivätkä näy vielä ensi vuonna se että kannatan tätä sopimusta ei tietystikään tarkoita sitä ettenkö pidä tärkeänä kaikkia niitä muita keinoja joilla yritykset voivat kohentaa kilpailukykyään ja panostamista tutkimukseen ja innovaatioihin ja niin edelleen lopuksi totean että tietysti vihreät joiden talousajattelu on sellaista hulabaloota ovat myös

puhemies on myös niitä ekonomisteja jotka ovat sitä mieltä että säilyttämällä hyvät neuvottelusuhteet säilyttämällä aito sopimusyhteiskunta tyytymällä äärimaltilliseen äärimaltilliseen palkkakehitykseen tulevina vuosina samaan aikaan kun verrokkimaissa ruotsissa ja saksassa tehdään tuntuvia palkankorotuksia olisi lyhyessä ajassa tämä kustannuskilpailukykyongelma joka meillä kiistatta jonkinmoinen on sulanut pois nyt tällä kilpailukykysopimuksella joka tehtiin kiristyksen edessä vaarannetaan mahdollisesti myöskin yhteiskunnan

toimivuutta ja yhteiskuntasuhteita pitemmällä aikavälillä ja niillekin pitäisi joku hinta laskea
arvoisa

herra puhemies meillä on nyt käsittelyssä yksi pieni osa kilpailukykysopimuksen mukaisista päätöksistä se prosessi ei kaunis tai esimerkillinen mutta se kuitenkin osoittaa isoa sopimishalua ja tahtoa tässä yhteiskunnassa ja se myöskin merkitsee isoa yhteiskuntarauhaa tulevaan ja se on se syy minkä takia me vihreät yritämme olla rakentavia kun käsittelemme näitä lakeja toivomme kuitenkin vahvasti myös sitä että näiden käsittelyssä tuodaan esiin se miten näitä lakeja voisi jatkossa parantaa ja miten tilannetta palkansaajien asemaa ja yhdenvertaisuutta voisi viedä eteenpäin jotta myös ostovoima jatkossa taattaisiin

arvoisa herra puhemies edustaja järvisen puheenvuoro oli hämmentävä kun tämä kilpailukykysopimus solmittiin vihreiden puheenjohtaja ville niinistö otti voimakkaasti kantaa sopimusta vastaan ja hän onnistui jopa sellaisessa tempussa että hän kritisoi sitä sopimusta sekä oikealta eli niistä näkökohdista joita esimerkiksi suomen yrittäjät oli esittänyt että vasemmalta eli niistä näkökohdista joita ne palkansaajajärjestöjen ryhmittymät jotka vastustivat sopimusta olivat esittäneet

niin että te pidätte kilpailukykysopimusta kaikkine puutteineenkin kuitenkin suomen talouden ja työllisyyskehityksen kannalta positiivisena asiana mikä nyt sitten on vihreiden kanta vai onko se se mihin ylellisyyteen oppositiossa on tietysti varaa että ollaan samaan aikaan sekä puolesta että vastaan yleisöstä riippuen

arvoisa herra puhemies näin savolaisena minun varmasti on erityisen helppoa olla sekä puolesta että vastaan olemme esittäneet varmasti jokainen meistä kritiikkiä tämän kiky sopimuksen tiettyjä kohtia kohtaan mutta ehdottomasti tuemme sen tuomaa yhteiskuntarauhaa ja ja tuemme sitä siitä huolimatta tulemme jatkossakin esittämään miten me olisimme voineet tehdä asian paremmin kun täällä tullaan käsittelemään esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan lyhentämistä meillä on oma esityksemme siitä miten sitä voisi jatkossa toteuttaa vielä rakentavammin niin että se tukisi todella työttömyyden hoitoa parhaalla mahdollisella tavalla ja ihmisten työllistymistä mikä on ilman muuta kilpailukykysopimuksenkin perimmäinen tarkoitus

arvoisa herra puhemies ehkä johtuen edustaja järvisen savolaisuudesta hänen puheenvuoronsa hämmensi entisestään ensinnäkin ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen ei ole osa kilpailukykysopimusta päinvastoin palkansaajajärjestöt eivät sitä ole hyväksyneet eivätkä sitä kannata toiseksi meillä kaikilla minullakin ja luulen että jokaisella tässä salissa on varmasti kriittisiä näkökohtia kilpailukykysopimuksen yksittäisiä kohtia kohtaan mutta olenko nyt ymmärtänyt väärin kun ymmärsin

edustaja pekonen hyvin selvästi täällä toi esiin heidän kantansa eli vihreät eivät hyväksy ja tätä on kerrottu kaikille niille palkansaajille jotka ovat olleet tyytymättömiä ja niille yrittäjille jotka ovat olleet tyytymättömiä tähän sopimukseen ja nytkö on ymmärrettävä edustaja järvinen että te kannatattekin tätä sopimusta

arvoisa herra puhemies meillä on juuri työelämävaliokunnassa käsittelyssä muun muassa ansiosidonnaisen päivärahakauden lyhentäminen viidestäsadasta päivästä neljäänsataan päivään ja kyllä se meille ainakin on esitelty osana kilpailukykysopimusta ja sitä pakettia

tulee vihreiden kantaan kilpailukykysopimuksesta niin sanon nyt vielä kerran se sopimus ei syntynyt kovin kauniisti se ei ole kaikilta osiltaan paras mahdollinen mutta me toivomme sen tuovan ja uskomme sen tuovan sitä yhteiskuntarauhaa jota on haettu ja kunnioitamme sitä siitä huolimatta kerromme myös omia kantojamme silloin kun katsomme että ne veisivät suomalaista yhteiskuntaa paremmin eteenpäin

siirrymme puhujalistaan

edustaja pekosen tekemää esitystä

näin vähän väkeä paikalla koska todellakin tämä työeläkejärjestelmä myös maksupolitiikka antaisi aiheen pidempään ja tarkempaan keskusteluun viittasin jo edellä siihen että työeläkemaksuja pitäisi voida käyttää joustavasti taloustilanteen mukaan ja tästä me tarvitsisimme ison keskustelun yhteiskunnassa nyt meille on syntynyt sellainen tilanne että hyvinä aikoina jolloin pitäisi kerätä näitä maksuja enemmän puskuroida mistä aikoinaan yhdeksänkymmentä luvun lopulla sovittiin tätä lisärahastointia ei tehdä koska työnantaja vastustaa maksujen korotuksia ja sen tuloksena nämä rahastot jäävät liian alhaisiksi hyvien aikojen vuosien mahdollisuuksiin nähden sitten kun ja olisi järkevää taloussuhdanteiden kannalta että maksuja voitaisiin väliaikaisesti laskea vastaavasti palkansaajat ovat haluttomia tähän laskemiseen koska on se pelko että sitten näitä ei saada takaisin oikealle tasolle ja sitä kautta on vaikutuksensa eläkkeiden turvaan ja näin me olemme jumiutuneet tällaiseen tilanteeseen jossa eläkemaksut eivät toimi sillä tavalla suhdanteita tasoittavana elementtinä taloustilanteessa auttavana elementtinä kuin talous ja rahaliittoon liityttäessä suunniteltiin ikävä kyllä tämän asian ympärillä vallitsee huomattava hiljaisuus ja tästä ei haluta puhua myös hallitus valitsi omassa toiminnassaan tämän tien että lähdetään siitä että taakkaa siirretään pysyvästi näissä maksuissa työntekijöiden puolelle ja työnantajan vastaavasti vähennetään vaikka eläkevastuut ovat kuitenkin lähtökohtaisesti niin työnantajia kuin työntekijöitäkin koskettavia tämä isompi keskustelu siitä miten me toimimme talous ja rahaliitossa olisi välttämätöntä käydä ja toivon että eduskunta jossain vaiheessa antaa sille tilaa

työeläkerahastot ja niiden käyttö niin kuin alkuperäinen tarkoitus oli emu puskureina on todellakin keskustelun arvoinen asia mutta näihin eläkerahastoihin kyllä joudumme tässä salissa tänä syksynä muista syistä varmasti

yhteiskuntasopimuksesta yhteiskuntasopimuksesta en kerro paikkaa mutta se oli tuolla aika lähellä etelärantaa missä tapasin erittäin korkea arvoisia työnantajapuolen työmarkkinajohtajia entisenä telakan pääluottamusmiehenä kun keskusteltiin yhteiskuntasopimusneuvotteluihin lähtemisestä totesin että minulla on on ollut sellainen tapa yhtenä neuvottelijana aikoinaan että kun neuvotteluihin päätetään lähteä niin molemmat osapuolet asettavat neuvottelutavoitteet sitten neuvotellaan näistä tavoitteista ja joskus tulee joskus neljäkymmentä viiva kuusikymmentä tilanne mutta erikseen asetettujen tavoitteiden pohjalta neuvotellaan silloin minulle todettiin että tilanne on muuttunut nyt tavoitteita asettaa vain toinen puoli ja sen jälkeen minua on on ollut hirveän vaikea saada tämän kiristys uhkailu ja painostussopimuksen taakse joka syntyi sillä että palkansaajia uhattiin että jollette suostu etukäteen asetettuun tavoitteeseen niin eläkeläisiltä leikataan lisää lapsiperheiltä leikataan lisää työttömiltä leikataan lisää ja niin niin edelleen tai palkansaajiin kohdistetaan vielä

herra puhemies tämä kilpailukykysopimus on yksi suurimpia talous ja tietysti myös työmarkkinapoliittisia ratkaisuja mitä tällä vaalikaudella tehdään sen vuoksi minua jäi vielä askarruttamaan tämä vihreiden suhtautuminen tähän merkittävään sopimukseen jossa niin kuin olen aikaisemminkin todennut on varmasti kaikkien mielestä myös paljon puutteita on sellainen sanonta että kakkua ei voi sekä syödä että säilyttää mutta minusta nyt näyttää että vihreät onnistuvat tämänkin tekemään heillähän on tällä vaalikaudella ainakin gallupien valossa mennyt oikein hyvin ja voi olla että tässä on selitystä siihen että luottamus näkyy vahvistuvan heitä kohtaan eli toisaalta heti sen jälkeen kun sopimus solmittiin ja kun oli paljon tyytymättömiä esimerkiksi julkisen sektorin usein naisvaltaisilla työpaikoilla ja oli paljon tyytymättömiä esimerkiksi pienyrittäjien keskuudessa niin puheenjohtaja ville niinistö näin minä tulkitsen antoi sen viestin että vihreät eivät tällaista epäoikeudenmukaista sopimusta hyväksy

hoitaa toisin niin kuin myös minun mielestäni ja luulen että edustaja heinäluoman mielestä ja monen muun mielestä niin vihreät kuitenkin kaikkinensa pitävät tätä lopputulosta parempana kuin sitä että se ei olisi syntynyt ota nyt tästä sitten

arvoisa puhemies tämä edustaja zyskowiczin käynnistämä keskustelu ja kysymyksenasettelu on kyllä oikeutettu kyllähän näin isoon asiaan pitää olla kaikilla puolueilla selkeä kanta ja sen kannan täytyy olla sama täällä eduskunnan päätöksenteossa kuin se on julkisuudessa muutoin se on kohtuullinen vaatimus tämä sopimushan on oikeastaan tähän asti hallituksen talouspolitiikasta se ainut osa jolla on jotain tuntuvaa merkitystä ja sillä varmasti on myös työllisyysmerkitys joskin ikävä kyllä alkuvaiheessaan miinusmerkkinen mihin edustaja uotila täällä oikein viittasi pidemmällä aikavälillä suomalaisten tuotteiden kysynnän parantuessa sitten voimme odottaa plusmerkkiä kiinnitän kuitenkin huomiota siihen että käsitykseni on että eivätkös työeläkeratkaisun sinällään liene kaikki muut hyväksymässä paitsi vasemmistoliitto joka on on siitä jäänyt ulos eli voi hyvin olla että vihreätkin hyväksyvät tämän sopimuksen sitten käytännön päätöksenteossa vaikka julkisissa twitter tai facebook kommenteissa on muuta esitetty mutta tästähän meillä on jo kokemusta että että puolueilla on taipumus kehittää vähän erilaisia vastauksia erilaisiin medioihin

päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö yhdeksäntoista asian käsittely keskeytettiin kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt keskustelu jatkuu

moniarvoinen mahdollisimman objektiivinen tiedonvälitys on tärkeä asia tärkeä asia kansanvallassa on tärkeätä että ihmiset saavat useammasta lähteestä tietoa voivat vertailla tuon tiedon luotettavuutta ja sitä kautta tehdä omia itsenäisiä päätöksiä yleisradion asema on ollut lex jahvetista vuodesta tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkahdeksan lähtien erityisen merkittävä silloin tehtiin se tietoinen päätös että yleisradio toimii eduskunnan alaisuudessa ja että se ei ole hallituksen käskettävissä eikä komenneltavissa tällä haluttiin turvata riippumaton journalismi ja sen edellytykset silloinkin erittäin merkittävässä viestintävälineessä tämän mukaisesti on toimittu siksi heräsi suuri huoli kun sipilän hallitus aloitti ja kun hallitus ryhtyi tekemään yksipuolisia päätöksiä yleisradion voimavaroista ja sitä kautta myös sitten oli uhka että ja käytännöt olennaisesti muuttuvat keskustelujen jälkeen ja aika huomattavan kritiikin jälkeen asetettu kansanedustaja arto satosen työryhmä sai aikaan merkittävän yksimielisen esityksen jossa yleisradion asema perustaltaan saatettiin turvata myös myös tässä ajassa ja rahoitusratkaisut syntyivät täällä yksimielisesti yksi osa tätä rahoitusratkaisua oli ehdotus siitä että toisin kuin hallitus yksipuolisesti oli päättänyt palautetaan valtioneuvoston hyväksymien kehysten ulkopuolelle tällä on sikäli merkitys että yleisradion rahoitusta ja toimintamenoja ei voida käyttää perusteena sille mitä hallitus muussa yhteiskuntapolitiikassaan tekee hämmästys on ollut suuri kun tämän mukaista kannanottoa ei sisälly nyt täällä käsittelyssä olevaan budjettiehdotukseen kysyin tämän asian perään viime viikolla enkä ole saanut siihen vastausta ja ja toivonkin että läsnä olevat hallituspuolueiden edustajat kertoisivat mitä ihmettä tässä oikein on tapahtumassa

arvoisa herra puhemies arvoisat kansanedustajat muistan kun muutama vuosi sitten käsiteltäessä ensimmäistä näin muistelisin yleisradion kertomusta toiminnastaan eduskunnalle käytin perusteellisen puheenvuoron jossa olin sitä mieltä että

dokumentti tai dokumentteja omasta roolistaan suomettuneessa suomessa ja suomettumisen edistäjänä lähinnä tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä luvulla joka minun mielestäni oli tässä suhteessa sitä pahinta aikaa ja silloin tämä kehitys varsinaisesti otti kovasti lisää kierroksia katsoin että yleisradio on tämän velkaa suomen kansalle koska suomettumisen vuosina yleisradio omissa ohjelmissaan valehteli suomen kansalle esimerkiksi neuvostoliiton arkitodellisuudesta kuuluisa on myöhemmin pääjohtajaksi tulleen reino paasilinnan kolhoosiohjelma jossa kerrottiin miten ihanaa ja onnellista onkaan siellä neuvostoliiton kolhoosissa ja kuuluisia ovat myös sellaiset ohjelmat kuin naapurineljännes ja näin naapurissa jonne ihmiset saivat esittää kysymyksiä neuvostotodellisuudesta joihin kysymyksiin sitten suomalaiset toimittajat valehtelivat vastauksissaan nämä vastauksethan perustuivat lähinnä neuvostoliittolaisen uutistoimiston apnn materiaaliin ja tietystikään niissä ei kerrottu mitä neuvostoliitossa ja muissa niin sanotuissa maissa todellisuudessa tapahtui miten tämä oli mahdollista länsimaisen journalismin opit omaksuneessa suomessa uskon että kun yleisradio tätä selvittäisi ja tekisi tästä ohjelmia tai ohjelman niin samalla koko tämä suomettumisilmiö tulisi omalta osaltaan valotettua yhdestä näkökulmasta näkökulmalla tarkoitan tällöin sitä että ei niinkään ollut kyse neuvostoliittolaisten tai neuvostoliiton suoranaisesta painostuksesta vaan kyse oli enemmän suomalaisten toimijoiden olivat ne sitten poliitikkoja akateemikkoja tai tässä tapauksessa toimittajia omaehtoisesta toiminnasta jossa pyrittiin

kohtaan esimerkiksi kun lähetettiin moskovaan kirjeenvaihtaja kertomaan illasta toiseen yleisradion uutisissa joita katsottiin siis molemmilta kanavilta ja muita televisiouutisia ja radiouutisia ei ollutkaan niin sinne lähetettiin seitsemänkymmentä luvulla aina pesunkestävä kommunisti ja korkeintaan syntyi joskus vähän kiistaa siitä lähetetäänkö sinne enemmistökommunisti vai stalinisti eli niin sanottu vähemmistökommunisti luulen että jälkimmäisiä lähetettiin enemmän myös muissa sosialistisissa maissa

oli kirjeenvaihtajina pääasiassa tämän kommunistisen aatteen omaksuneita henkilöitä tunnetuin näistä on lieko zachovalova joka oli tsekkoslovakiassa ja josta jälkikäteen on suomessa tehty suurta sankaria koska hän muutaman sekunnin

tsekkoslovakian miehityksestä tämän kiistan sijaan voisitte katsoa mitä hän sanoi hän ensinnäkin sanoi että tsekkoslovakia on vapaa maa no se ei todellakaan pitänyt paikkaansa sen jälkeen hän sanoi että tämä miehitys on suuri väärinkäsitys no sekään ei pitänyt paikkaansa neuvostoliitto tiesi tasan tarkkaan että jos se päästää tämän oman leirinsä repeämään tsekkoslovakian kohdalla niin kyllä seuraajia riittää kuten parikymmentä vuotta myöhemmin näimme

ja mitä miksi sitten valehdeltiin miksei kerrottu totuutta ei tarvinnut vulgaariin propagandaan neuvostoliittoa vastaan lähteä mutta kyllä totuuden kertominen olisi ollut aivan riittävää koska niin kuin jälkikäteen tiedämme niin sosialismi eli tässä tapauksessa siis kommunismi

on tuotu esiin suomettumissyytöksiä tai moitteita huomasin että viimeksi erään uuden kirjan julkaisun yhteydessä presidentti ahtisaari on esittänyt omia arvioitaan suomettuneista ihmisistä ja niin edelleen eli minun mielestäni olisi syytä että suomettumisesta laajemminkin mutta tässä tapauksessa nyt yleisradion osalta kerrottaisiin nykypolven suomalaisille mitä se oli mitä se ei ollut siinä voidaan haastatella vielä mukana olleita ihmisiä ja minä luulen että siinä ei kovin pitkää aikaa enää ole käytettävissä kovin montaa vuotta jos halutaan keskeisiä toimijoita myös haastatella ja kuulla

arvoisa pidän edustaja zyskowiczin ehdotusta perusteltuna myös hänen kuvaelmansa ja kritiikkinsä seitsemänkymmentä luvusta osuvat mielestäni suurelta osin oikeaan kuitenkin tätä historiankirjoituksen osuutta oikeastaan pitää laajentaa tämähän ei koskenut vain yleisradiotamme voimme yhtä hyvin käydä lävitse uuden suomen kirjoittelua mitä kerrottiin mitä ei kerrottu me voimme myös käydä lävitse kokoomuksen nuorten liiton toimintaa miten venäjä tai silloinen neuvostoliitto näytteli tärkeätä roolia kokoomuksen nuorten liiton ratkaisuissa eli kyllä historiankirjoitukselle on yleisestikin ottaen tarvetta

herra puhemies kiitos edustaja heinäluomalle tuesta tälle ajatukselle ja toki olen täysin samaa mieltä eihän suomettuminen ollut mikään ilmiö joka olisi rajautunut yleisradioon ei edes median piirissä puhumattakaan laajemmin vaan se oli ilmiö joka läpäisi koko suomalaisen yhteiskunnan

myös kokoomuksen nuorten liiton suomettuminen erinomaisen hyvin tulee käytyä läpi
vielä vastauspuheenvuoro edustaja heinäluoma koska
uskon edustaja zyskowiczin vilpittömyyteen haluan antaa hänelle vielä yhden mahdollisuuden vastata tähän kysymykseen jonka olen kaksi kertaa esittänyt pitää puhua myös tästä päivästä meille on tosi tärkeätä että meillä säilyy riippumaton ja mahdollisimman objektiivinen tiedonvälitys erilaisia näkökulmia on erittäin tärkeää että ei tehdä hallituksen radiota ja että sen ohjelmasisältöihin ei ryhdytä poliittisesti käymään käsiksi ja jotta tämä on mahdollista niin yleisradion rahoitus täytyy järjestää sillä tavalla että yleisradion johto tai toimittajat eivät joudu miettimään että jos nyt teen tällaisen jutun ja kritikoin tämän hallituspuolueen toimintaa tai teen jonkun paljastuksen niin sitten seurauksena on rahojen leikkaus tämä on tärkeätä senkin takia että hallituspuolueista muun muassa perussuomalaisista tai sanotaan täsmälleen ottaen perussuomalaisista sanottiin että tämä

herra puhemies tähän kysymykseen en osaa antaa ehdotonta vastausta koska en ole ollut niissä keskusteluissa varsinaisesti mukana mutta sen tiedän aivan varmaksi että journalistisen riippumattomuuden korostaminen

löytyvät enemmän budjettitekniikasta ja siitä tavasta millä tavoin valtiovarainministeriö ja hallitus haluavat sisällyttää kaikki menot budjettikehykseen eivätkä jättää niitä budjettikehyksen ulkopuolelle ei ole kyse siitä että haluttaisiin taloudella yleisradiota uhata tai kiristää
no vielä vastauspuheenvuoro edustaja heinäluoma

että linjaus on vain se että kaikki menot pitää saada kehykseen no sitten me tiedämme että kehyksen ulkopuolella on erilaisia rahastoja otan nyt vaikkapa esimerkiksi maatalouden maatalouden kehittämisrahaston joka on ulkopuolella miksi se on ulkopuolella mutta yle on sisällä ei sitä osannut kukaan selittää mutta kysymyshän kuului ei niin että miksi tämä aikoinaan on tehty vaan minkä takia parlamentaarisen työryhmän yksimielistä esitystä ei ole toimeenpantu kun se esitys kaikella kiireellä saatiin valmiiksi ennen kesälomia jotta se voisi vaikuttaa tämän nyt käsittelyssä olevan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjettiin ja hallitus voisi rakentaa sille toimintansa

siirrytään puhujalistaan

arvoisa herra puhemies kuten täällä on jo tässäkin keskustelussa tullut esille niin on erittäin tärkeää että oikeaa tietoa saadaan yleisradion kautta on tärkeää oikean tiedon kansanvallan tukemisen ja ja sananvapauden kannalta että yleisradio on nyt ja myöskin tulevaisuudessa eduskunnan alainen luotettava ja riippumaton tiedonvälittäjä täällä on otettu tähän riippumattomuuteen jo puheissa kantaa ja yleisradion hallintoneuvoston kertomuksen mukaan kansalaiset luottavat edelleen yleen ja sen julkisen palvelun ohjelmistojen tavoitettavuus on hyvä tähän täytyy kyllä henkilökohtaisesti todeta että kun tuolla kansalaisten parissa kulkee niin tähän riippumattomuuteen tulee kritiikkiä myöskin kansalaisilta saadaanko sitä oikea aikaista tietoa ja onko se täysin riippumatonta itse toivon että tähän myöskin yleisradiossa kiinnitetään jatkossakin

asia yleisradiolla on myös erittäin tärkeä rooli alueellisen tv ja radiotoiminnan toteuttajana ja tuolla hallintoneuvoston kertomuksessa kyllä todetaan se että tämä alueellinen toiminta on nyt ja myöskin tulevaisuudessa tärkeää se on myöskin strategiassa linjattu niin toivon että siihen kiinnitetään huomiota huomiota se että tietysti eduskunta ei eikä hallintoneuvostokaan puutu ohjelmistoon mitä yleisradio toimittaa on tärkeää mutta kyllä haluan henkilökohtaisesti sanoa että toivon että se on myöskin suomalaista ohjelmaa mitä yleisradiolta tulee niin televisiosta kuin radiosta ja mitä suomalaiset haluavat niin myöskin suomalaista urheilua sieltä sitä kansallistakin urheilua

se riippumattomuushan on juuri nyt sitä että ei ylen rahoitus saa olla siitä kiinni milloin hallitus mitäkin tykkää ylen ohjelmista vaan tämä riippumattomuus on erittäin tärkeä periaate ja se että se pystytään turvaamaan olen ennenkin sanonut kiitokset viime perjantaina tälle työryhmälle joka teki hyvää työtä yksimielisesti yli puoluerajojen ja sopi niin että tämä siirretään kehyksen ulkopuolelle ja siksi on ollut ollut hyvin hämmästyttävää että nyt tätä kehyksen ulkopuolelle siirtoa ei ole tehty tässä oli puheenjohtajana arto satonen ja erittäin hyvää työtä tekivät ryhmän tueksi muun muassa edustaja salolainen ja ryhmässä mukana ollut eero heinäluoma ja sillä tavalla tässä oli hyvä mieli vähän aikaa mutta nyt se hämmennys on suuri että kyllä minäkin oikeastaan nyt edellyttäisin että täällä on nyt kaksi hallituspuolueiden zyskowicz ja torniainen jos ette tässä ja nyt tiedä miksi hallitus on näin toiminut niin sen pikaisesti selvitytätte koska eihän tämä käy päinsä että vastoin sitä mitä yksimielisesti työryhmä päättää näin ei ole kyllähän se tietenkin vakavaa on tässähän voi nähdä merkkejä ilmassa niin sanotusta uussuomettumisesta ja siksikin toivoisin että asia nyt kyllä korjataan pikaisesti siihen on eduskunnalla mahdollisuus

arvoisa puhemies ensiksi täytyy esittää kiitokset yleisradion

yleisradioyhtiöiden vertailussa se että yleisradio saavuttaa eri kanavillaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta viikoittain kertoo että tämä laitos ja sen laadukas toiminta on tärkeää koko kansakunnalle ja kaikille suomalaisille merkitystä on myös sillä että yleisradio on rohkeasti siirtynyt uuteen aikaan yleisradion nettisivut ovat tärkeä osa luotettavaa tiedonvälitystä areena on erinomainen esimerkki siitä miten vanha olemassa oleva yleisradion kulttuuriaarteisto on saatettu uudelleen kaikkien kansalaisten saataville on siis paljon hyviä esimerkkejä myös yleisradion uutistoiminnan luotettavuus on saanut kansalaisilta poikkeuksellisen korkeat arvosanat jopa sellaiset että ne alkavat olemaan jo siinä rajalla voiko niitä kertoa kun prosentit ylittävät presidentti niinistön suosion lukemat eli kun ollaan yli yhdeksänkymmenen prosentin luotettavuuslukemissa niin voi kysyä jo onko tämä jo liian pitkälle menevää tämä ei tarkoita sitä ettei yleisradiollekin tulisi virheitä etteikö myös uutistoiminnassa tulisi virheitä ja ettemmekö me olisi ehkä kukin vuorollamme tyytymättömiä uutisointiin ja tehtyihin journalistisiin ratkaisuihin ja varmaan tästä kritiikistä osa on myös sitten oikeaan osuvaakin se on se on eri asia mutta peruskysymys on että me annamme mahdollisuuden luotettavaan journalismiin ja rakennamme sitä koskevaa lainsäädäntökehikkoa ja myös rahoitusta kun tämä satosen johtama työryhmä lähti erittäin vaikeista oloista ja erittäin suuresta vastakkainasettelusta liikkeelle se loppujen lopuksi tuli kuitenkin yhteiseen maaliin haluan eduskunnan istunnossa antaa tunnustuksen työryhmän puheenjohtajalle silloiselle kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajalle edustaja satoselle tämän työn erittäin hienosta maltillisesta rakentavasta ja taitavasta eteenpäinviemisestä vaikeista hyvin erilaisia näkökohtia tavoitteita hyvin dramaattisia muutoksia yleisradion asemaan hyvin suuria leikkauksia sisällään pitäneistä ehdotuksista päädyttiin kohtuulliseen kompromissiin päädyttiin siis kompromissiin joka tarkoittaa sitä että ensi vuoden osalta ja vuoden kahdeksantoista osalta ei tehdä yleisradion rahoitukseen muutoksia ja vuosi kaksituhattayhdeksäntoista arvioidaan erikseen vuonna kaksituhattakahdeksantoista mutta sitten tämän kompromissin osa oli että joka tapauksessa vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista eteenpäin siirrytään käyttämään voimassa olevan lainsäädännön mukaisia indeksitarkistuksia tämä tehtiin ja nyt on nähty että tälläkin on kuitenkin omat seuraamuksensa yleisradion toimintamahdollisuuksille yhtiössä on käynnistetty yt menettely joka tulee tarkoittamaan henkilöstön vähentämistä ja ikävä kyllä on syytä pelätä että se tarkoittaa myös ohjelmistossa selviä karsintoja siitähän ensimmäiset merkit ovat näkyvissä kun on tehty päätös yhdistää kaksi kanavaa ruotsinkielinen fst kanava ja sitten suomenkielinen teema kanava eli kyllä näillä vaikkapa vain indeksien jäädytykselläkin on todellinen merkitys miten kansalaiset voivat yleisradion ohjelmistosta tulevaisuudessa nauttia nähtäväksi jää onko tämäkin ratkaisu sentyyppinen että se tuottaa isompia vaurioita yleisradion ohjelmatuotannolle odotan mielenkiinnolla yleisradion johdon hallituksen ja hallintoneuvoston asiaa koskevia ratkaisuja mutta erityisen merkittävä tämä työ on kuitenkin siltä kannalta että kaikissa oloissa turvaamme tämän riippumattoman tiedonvälityksen on tärkeätä että eduskunnassa vallitsee vahva sitoumus siihen että yleisradion toiminta tapahtuu eduskunnan alaisuudessa ja valvonnassa ei hallituksen valvonnassa on tärkeätä että hallitusneuvotteluissa ei ryhdytä käsittelemään yksipuolisesti yleisradiota koskevia linjauksia ja on tärkeätä että ei luoda sellaisia rahoitusruuveja joilla ryhdyttäisiin journalistisesti vaikuttamaan yleisradion uutistoimintaan ja ajankohtaistoimintaan ja tältä kannalta katsoen tämä asia on nyt sitten tästä työryhmän ehdotuksesta ikävä kyllä toteuttamatta ja se yksi asia koskee yleisradion rahoituksen siirtämistä kehyksen ulkopuolelle pidän tätä hämmästyttävänä kun meillä on olemassa parlamentaarinen työryhmä jonka ehdotus oli yksimielinen eli että siirretään kehyksen ulkopuolelle juuri tämän journalistisen riippumattomuuden turvaamiseksi budjetista ei kahlaamallakaan löydy sanaakaan että tämä olisi toteutettu ei yleisradio ilmeisesti pidetään kehyksessä

ensi vuoden aikana vastoin sitä mitä työryhmä esitti täällä on sitten vähän yleisempikin merkitys on selvä että tämä ei ole sen ratkaisun mukaista jonka työryhmä teki joka oli osa kompromissia tämä kehysratkaisu kun oltiin valmiita siirtämään kehyksen ulkopuolelle ja työryhmässä ne jotka olisivat olleet nykyisen lainsäädännön voimassaolon kannalla eli olisivat olleet valmiita inflaatiokorjauksiin yleisradion rahoituksessa katsoivat että osana kompromissia kun tämä kehysasia ratkaistaan positiivisella yleisradion riippumattomuutta korostavalla tavalla voidaan tämä muu rahoitus hyväksyä tavalla joka ei kaikkien työryhmän jäsenten mielipiteitä vastannut no nyt tämä kehysratkaisu ei ole toteutunut tästä jää jäljelle myös se kysymys missä määrin me voimme luottaa toistemme sanaan täällä edellisessä keskustelussa päivällä sanottiin että sanat ovat tekoja niin kuin ne ovatkin aivan erityisesti politiikassa jäljelle jää siis se kysymys missä määrin voimme luottaa hallituspuolueiden edustajien sanaan jos parlamentaarisesti sovitaan erittäin vaikeiden vaiheiden jälkeen jotain niin onko niin ettei sopimuksen toteutuminen olekaan automaatio erityisen kummalliseksi tämän tekee se että yksikään hallituspuolueen edustaja ei suostu tätä asiaa kertomaan mitä tässä oikein on tapahtunut miksi tätä yksimielistä ehdotusta ei ole ensi vuoden budjetissa toteutettu edustaja zyskowicz kolmen kysymyksen jälkeen suostuu käsittelemään aihetta mutta hänkin antaa vastaukseksi vanhan vastauksen vuoden takaa eikä vastaa siihen kysymykseen miksi kesäkuista parlamentaarisen työryhmän yksimielistä esitystä ei ole toteutettu arvoisat kollegat emmehän me näin voi toimia täytyyhän meillä olla kyky keskustella ja pitää olla joku selitys miksi tätä työryhmän ehdotusta ei ole toteutettu täytyyhän siihen nyt joku selitys ja toivotaan että ei kukaan tästä kirjoita no siihen että kukaan ei kirjoita voi luottaa sen takia että eiväthän lehdet kirjoita yleisradion asioista noin lähtökohtaisesti se se ei ole niiden ensimmäinen mielenkiinnon no tietysti negatiivinen kritiikki mutta kun nyt siitä ei ole kysymys niin tämä ei sillä tavalla kiinnosta lehdistöä ja sitten yleisradio itse ei uskalla näistä kirjoittaa ja sanoa yhtään mitään etteivät he aja omaa asiaansa mutta olen ajatellut tässä nyt olla sitkeä eli aion penätä tätä asiaa niin kauan kunnes joku hallituspuolueen edustaja nousee ylös ja sanoo että tästä on kysymys niin että tämä on varoitus näitä puheenvuoroja tulee aina kun siihen on on mahdollisuus tässä salissa jossa penätään sopimusten pitämisen suomalaisen sopimuskulttuurin ja yleisradion aseman kunnioittamisen perään tulen kysymään jatkossakin aina kun siihen on mahdollisuus minkä takia parlamentaarisen työryhmän yksimielistä ehdotusta siirtää yleisradion rahoitus kehyksen ulkopuolelle ei toteuteta ensi vuonna

puhemies edustaja heinäluoma puheenvuorossaan peräsi sitä miksei parlamentaarisen työryhmän yksimielistä ehdotusta ole viety eteenpäin aloitan kuitenkin vähän kauempaa se kritiikki siitä miksi yleensä tämmöinen selvitys tehtiin selittyy puhtaasti sillä että me joudumme tänä päivänä kaikkiin organisaatioihin käymään sillä tavalla käsiksi että katsotaan niitten kustannuskehitys yle on eduskunnan alainen ja sen takia oli luonnollista että parlamentaarisesti näitä toimia valmisteltiin itse pidän arvokkaana sitä että me päädyimme aivan niin kuin edustaja heinäluoma sanoi vaikeiden neuvottelujen jälkeen yksimieliseen ratkaisuun joka on hyvä pohja viedä asioita eteenpäin en nyt dramatisoisi tätä tilannetta tällä tavalla kuin edustaja heinäluoma täällä tekee katsotaan nyt ihan rauhassa mikä on ollut se peruste se saadaan selville ihan varmasti viimeistään valiokuntakäsittelyssä kun budjettia käsitellään ja liikenne ja

esitys olemassa

arvostan edustaja anttilan puheenvuoroa ja ja hänen vastaustaan ja haluan sanoa että kun edustaja anttila oli tässä työryhmässä mukana niin hänen panoksensa siihen että se esitys saattoi ylipäänsä syntyä ja olla yksimielinen oli erittäin suuri ikävä kyllä me olemme nyt nyt tilanteessa että on lokakuu ja me emme vieläkään tiedä mistä tässä on kysymys olisi tietysti toivottavaa että

voisi sitten valjeta mutta pitäisin kuitenkin vähintäänkin jonkun sortin henkisenä velvoitteena hallituspuolueiden kansanedustajille selvittää tätä myös ulkopuolella valiokuntatyön ja kertoa tälle salille koska tämä kiinnostaa muitakin kuin valiokunnassa olijoita minkä takia tämä ei ole toteutunut ja toivon että sillekin annetaan arvoa että ainakin minun ajattelussani ollaan vahvasti sitouduttu siihen että jos on joku parlamentaarinen työ ja siinä tulee yksimielinen ehdotus niin sitä viedään eteenpäin ja se on myös tämmöinen luottamuskysymys varsinkin kun tarvitaan vaikeita kompromisseja

liikaa tämä asia pystytään selvittämään ihan huomispäivän aikana odotetaan rauhassa palataan asiaan

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma piti arvokkaan ja hyvän puheen ylen tehtävästä ja sen roolista ja mietitään sitä meidän työryhmän työtä mitä tehtiin ylessä sinänsä tehdään erittäin hyvää työtä ohjelmatyötä ja sen riippumattomuus on meille vasemmistoliitossa erittäin tärkeä asia siihen liittyen rahoitus on se osa mitä pitää miettiä että miten se riippumattomuus säilytetään siksi on tärkeää että rahoituksesta päätetään aina parlamentaarisesti eikä pidetä rahoitusta kehyksessä

pitää huomioida myös satosen työryhmän työn tulokset se oli erittäin hyvä ja asianmukainen työryhmä siellä tehtiin paljon kompromisseja ja ehkä rahoituksen osalta tärkein kompromissi oli se että päätettiin että vuonna kaksituhattakahdeksantoista

semille työryhmän jäsenenä kuten sanottu vaikka vaikeitakin ratkaisuja siellähän me jouduimme hyväksymään esimerkiksi sen että hallitus oli vähän epäparlamentaarisesti päättänyt hallituskauden alussa ilman oppositiolta kysymistä indeksileikkauksista ja sen seuraukset tässä on kuvattu ja ne eivät ole olleet myönteisiä niin sen nimissä että kuitenkin saatiin se yhteinen näkemys joka erittäin epävarmassa tilanteessa vakiinnutti ylen aseman tulevaisuuteen oli kauheaa katsoa se vuosi siinä kun yle joutui varmasti miettimään paljon minä haluan nyt kiittää tässä lopuksi ihan aidosti kaikkia eduskuntapuolueita siitä että tällainen päätös saatiin työryhmässä aikaiseksi koska minä olen ylen ystävä niin kuin varmasti moni meistä ja näemme sen että moniarvoisen tiedonvälityksen tärkeä osa on se että meillä on meillä on julkisen palvelun yhtiö joka tuottaa meille kaikille laadukkaita palveluja ja ja siksi oli tärkeää että tämä työryhmä sai yksimielisen työn ja vakiinnutti aseman ja olen sanonut ennenkin että uskoisin että kun jälkeenpäin yle historiaa kirjoitetaan niin kyllä tämä